välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia paavo arhinmäki ja viisikymmentäkuusi muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen neljä työllisyyspolitiikasta

olemme huolissamme hallituksen kyvystä hallita suomen heikentyvää työllisyystilannetta tavanomaisten ensiaputoimien sijaan hallitus on jo ehtinyt tehdä useita avauksia joiden ennustetaan kasvattavan massatyöttömyyttä entisestään myös hallituksen pitkän aikavälin työllisyyspoliittinen visio poikkeaa merkittävästi suomen aikaisemmasta linjasta korkean tuottavuuden ja koulutetun työvoiman sijaan yritetään nyt parantaa työllisyyttä palkkatyön ehtoja ja työntekijöiden neuvotteluasemaa heikentämällä hallituksen valinnat uhkaavat ajaa ajaa meidät kierteeseen jossa kysynnän hyytyminen lisää työttömyyttä ja konkursseja mikä puolestaan syventää talousahdinkoa ja vähentää kysyntää samaan aikaan mekaaninen kustannuskisailu on syrjäyttänyt syrjäyttänyt kaiken pohdinnan siitä miten meidän kansakuntana tulisi varautua työelämän laadullisiin muutoksiin puolen vuoden hallitustaipaleen jäljiltä työmarkkinoita huurtaa myös tasa arvon takatalvi suomen työllisyystilanne on vakava hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste tällä vaalikaudella seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin on haastava työ ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä neljäsataaviisikymmentäviisituhattakahdeksansataa työtöntä ja palveluissa olevaa työnhakijaa ja yhä suurempi osa heistä on pitkäaikaistyöttömiä työllisyyskehitys on ollut negatiivinen tai lähellä nollaa kaikilla päätoimialoilla koko vuoden ensi vuonna työttömyysasteen odotetaan nousevan korkeammaksi kuin kertaakaan tällä vuosituhannella korkea

luvun lamasta periytyvä pitkäaikaistyöttömyys sekä työpahoinvointi muodostavat suomessa keskeisen rakenneongelman työikäisten työllisyysastetta laskevat pitkät työttömyysjaksot ennenaikaiset ja työkyvyttömyys tilanteen vakavuudesta kertoo että myös akateeminen työttömyys on kasvussa hallitus itsekin tunnustaa että sen ajamat uudistukset ja säästötoimet heikentävät työllisyyttä edelleen ainakin lyhyellä aikavälillä suomalaisten ostovoimaan kohdistuvat leikkaukset ja pakkolait syventävät kysyntälamaa sekä kasvattavat ja pitkittävät työttömyyttä myös hallituksen työllisyysmäärärahoihin kohdistamat leikkaukset pahentavat työttömyyttä hallitus tarjoaa työllisyyteen lääkkeitä joiden ensisijaisena tavoitteena on tasaisesti nousevien osinkotulojen virta ei tavallisen ihmisen mahdollisuus elättää itsensä työllä väitteet verrokkimaihimme nähden korkeasta työvoimakustannuksien tasosta ja sen esittäminen vientiongelmien keskeiseksi syyksi eivät kestä tarkastelua ne ovat sumuverho jonka suojissa ajetaan läpi merkittäviä muutoksia työelämän pelisääntöihin työnantajapuolen eduksi ja vaurauden keskittämistä niille joilla sitä jo on samalla todelliset toimet tuottavuuden työelämän ja talouden kehittämiseksi ovat jääneet hallitukselta unohduksiin valtiovallan mahdollisuus vaikuttaa yksityisen sektorin työpaikkojen määrään on rajallinen toisaalta on selvää että ainakin kansallinen koulutustason lasku tutkimus ja kehitystoiminnan heikentäminen sekä kotimaisen kysynnän supistaminen vievät juuri päinvastaiseen suuntaan niiden sijaan nyt tarvittaisiin panostuksia kysyntään yleensä varsinkin tutkimukseen ja koulutukseen kasvun edellytyksiä hallitus heikentää leikkaamalla tekesin rahoituksesta sen mahdollisuuksista kohdistaa voimavaroja pk ja kasvuyritysten nousuun hallituksen leikkaukset ovat suuremmat kuin sen kärkihankkeiden panostukset samalla olisi tehtävä avauksia jotka antavat vientisektorille tilaa kehittyä ja laajentavat viennin pohjaa uuden kokonaisvaltaisen vientistrategian tulisi kiinnittyä ilmastonmuutoksen hillintään puhtaaseen veteen energiatehokkaaseen rakentamiseen uusiutuvaan energiaan kiertotalouteen palveluviennin vahvistamiseen uusiin korkean arvonlisän teollisuustuotteisiin vanhan teollisuuspohjan monipuolistamiseen julkisten tietovarantojen digitalisointiin ja näistä kaikista syntyviin uusiin työpaikkoihin kotimaiset referenssimarkkinat elvyttävät työllisyyttä nyt ja tarjoavat viennille tukevan ponnistuspohjan huomenna olennaista on monipuolistaa vientiä ja teollisuutta ja lisätä vientiä harjoittavien yritysten määrää paikallisen elinkeinoelämän tukemiseksi on markkinoilta kitkettävä verovälttelyyn ja työehtojen heikentämiseen perustuva kilpailu askeleita tätä kohti olisivat aluehallinnon valvontaresurssien tarkistaminen tehtävän vaatimalle tasolle ja maakohtaisen kirjanpidon vaatiminen julkisiin kilpailutuksiin osallistuvilta yrityksiltä sekä tyyppihyväksyttyjen kassojen vaatiminen tilaajavastuun laajentaminen verotilien suuntaan suomalainen työttömyysturva on jo nyt ehdollista lainsäädäntö edellyttää jokaiselta työttömältä aktiivista työnhakua ja lukuisia muita velvoitteita ja niiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ovat ahkerassa käytössä niillä on vuosikymmenessä onnistuttu tuplaamaan tulottomien kotitalouksien määrä ja ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria joiden kohdalla järjestelmä on tiukin tätä vasten on outoa että toistaiseksi hallituksen ainoa

ponteva toimenpide työttömyyden hoidon suhteen on ollut työttömien syyllistäminen juuri tähän nimittäin pohjaavat hallitusohjelman kirjaus vastikkeellisuuden lisäämisestä ja esitykset työttömyysturvan leikkaamisesta keskellä massatyöttömyyttä passiivisen työttömyysturvan muuttaminen aktiiviseksi tueksi esimerkiksi työllistymissetelillä on hallitukselle esitys jonka luulisi huomioivan ja ottavan käyttöön pitkä työttömyysjakso merkitsee modernissa yhteiskunnassa vakavaa syrjäytymisriskiä oikein kohdennetut työvoimapalvelut erityisesti tukityöllistäminen ja ammatillinen koulutus ovat sosiaalisesti ja kansantaloudellisesti järkevä tapa pitää yllä henkilön työ ja toimintakykyä erityisesti massatyöttömyyden oloissa samalla ne ovat varautumista parempaan aikaan jolloin työvoimalle taas on kysyntää avoimilla markkinoilla kansantalouden menestyksen paras tae on terve koulutettu ja työkykyinen väestö siksi korkean työttömyyden kausina on viisasta panostaa koulutukseen työkykyyn ja muihin syrjäytymistä ehkäiseviin mekanismeihin tämä näyttää kuitenkin toimivan juuri päinvastoin työllisyysmäärärahat ehtyivät jo alkuvuodesta ja sitä myöten loppuivat myös palkkatuki ja starttirahapäätökset lisätalousarvioissa ei tilanteeseen ole puututtu sen ansaitsemalla vakavuudella samaan aikaan kun työttömyys kasvaa työllisyysmäärärahoja leikataan ensi vuonna työllistämispalveluita pystytään tarjoamaan vähemmän kuin aiempina vuosina samalla työllistämispalveluissa on tapahtumassa merkittävä laadullinen muutos työttömän kannalta edullisin palkkaperustainen työllistäminen on vähentynyt kun taas monella tapaa ongelmallisiin palkattomiin toimenpiteisiin velvoitetaan yhä useampaa edelleen talous ja työttömyyskriisin yhä pahentuessa ely keskusten ja te toimistojen voimavaroja vähennetään te toimistojen tilanne on jo nyt paikoin kaoottinen aikoja tai edes yhteyttä ei tahdo saada asiakaslähtöisestä lähipalvelusta nyt puhumattakaan aliresursoinnista kärsivät luonnollisesti eniten ne joille monialaisesta henkilökohtaisesta avusta olisi eniten hyötyä ne jotka syystä tai toisesta eivät saa otetta työn syrjästä omin voimin ehkä kaikkein yllättävin veto hallitukselta oli nuorisotakuun rahoituksen leikkaaminen vaikka nuorisotakuu ei ole juuri onnistunut lisäämään nuorten työllisyyttä on se kuitenkin tiivistänyt yhteistyötä nuorten kanssa työskentelevien organisaatioiden välillä ja pitänyt nuorten työttömyysjaksot suhteellisen lyhyinä suomessa on nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä vähiten kaikista eu maista tyhjän päälle jää myös etsivä nuorisotyö joka on tavoittanut vuosittain yli kaksikymmentätuhatta syrjäytettyä nuorta vastikään saatu laajennettua koko maahan hyviä tuloksia tuottaneeseen työpajatoimintaan ei panosteta riittävästi työttömyys on ansiotyölle rakentuvassa yhteiskunnassamme paitsi yksilöllinen myös yhteiskunnallinen tragedia työttömyyden suorat kustannukset ovat miljardeja minkä lisäksi se vähentää verotuloja kasvattaa kuntien kustannuksia ja vähentää kulutusta tässä tilanteessa olisi työvoima ja yrityspalvelujen riittävä rahoitus meidän kaikkien etu poikkeuksellisen pitkään työttömänä olleille kuusikymmentä vuotta täyttäneille ja viisi vuotta työttömänä olleille olisi perusteltua järjestää kunniallinen tie eläketuelle

viime vuosikymmenet on sinivalkoinen työ pyrkinyt kilpailemaan enemmän laadulla kuin hinnalla tähän punaiseen lankaan kiertyvät useimmat suomalaisen työelämän uudistukset sellaiset kuin ammattipätevyysvaatimukset työterveyshuolto ja työehtosopimusten yleissitovuus taustalla on ymmärrys työelämästä keskeisenä osana sitä pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia jota muualla kadehditaan sipilän hallituksen ohjelma ja myöhemmät ulostulot muodostavat kuitenkin kokonaisuuden jota voisi kutsua työelämän pirstomisen projektiksi sen tavoitteena on tuottaa työmarkkinoille mahdollisimman paljon heikossa neuvotteluasemassa olevia ihmisiä jotka joustavat työhön kuin työhön liikaa ehtoja kyselemättä projektiin kuuluvat sosiaaliturvan leikkaukset mutta myös ammattiyhdistysliikkeen aseman horjuttaminen kollektiivisen sopimusoikeuden rajoituksilla kehitystä korkean tuottavuuden osaamisyhteiskunnasta kohti hintakilpailuyhteiskuntaa vauhditetaan edelleen koulutuksen tutkimuksen ja tuotekehityksen megaleikkauksilla kun ihmiset siirtyvät entistä vikkelämmin kategoriasta toiseen tulee hitaisiin muutoksiin ja tarveharkintaan kehitetystä tulonsiirtobyrokratiasta pikemmin epävarmuuden kuin turvan lähde hallitus haluaa keppiä työttömille ja käyttöön kaikki mahdolliset sanktiot ja toisaalla se lupailee perustulokokeilua nämä ovat ristiriidassa keskenään sosiaaliturvan uudistaminen on tarpeen mutta hallitukselle se on tarkoittanut lähinnä leikkauksia ja toimeentulotukiriippuvuuden lisäämistä viime hallituskaudella tehdyt päätökset poistaa puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen ja ottaa käyttöön työttömän päivärahan ja asumistuen suojaosuus ovat olleet askeleita parempaan suuntaan

työelämän todellisiin ongelmiin kuten prekarisoitumiseen myös hallituksen vaalimaan työvoimakustannuskilpailuun olisi tarjolla keinoja puutteelliseen työhyvinvointiin liittyvät kustannukset ovat suomessa työterveyslaitoksen arvion mukaan yli neljäkymmentä miljardia euroa vuodessa tästä summasta ennenaikaisten eläkkeiden osuus on noin kahdeksantoista miljardia ja sairauspoissaolojen osuus noin seitsemän miljardia euroa tiedossa on että melko yksinkertaisilla kehittämistoimilla lukua voitaisiin pienentää merkittävästi esimerkiksi varhaisen puuttumisen työterveyshuollolla henkilöstön yhteisöllisyyttä ja vaikuttamismahdollisuuksia kehittämällä työoloja ja työaikoja seuraamalla sekä johtajuutta parantamalla samalla tulisi tukea osatyökykyisten työllistämistä onko meillä varaa olla katsomatta tätä korttia näin hallitus tuntuu uskovan työhyvinvointiin panostamisen sijaan se aikoo lakkauttaa työkyvyn ylläpitämiseen ja työurien pidentämiseen tähdänneen aura kuntoutuksen ennen kuin sitä ehdittiin edes aloittaa työterveyslaitoksella josta löytyy parasta osaamista työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon on jo hallituksen leikkauksien seurauksena aloitettu lähes kolmannekseen henkilöstöstä kohdistuvat yt neuvottelut

hallitus julistaa ohjelmassaan että suomessa miehet ja naiset ovat tasa arvoisia mutta näiden ensimmäisten kuukausien toimista päätellen tilannetta yritetään korjata pikaisesti vaikka hallitus väheksyy lain edellyttämiä tasa arvovaikutusten arviointeja ilman niitäkin on kiistatonta että näissä talkoissa pisintä vuoroa tekevät pienituloiset naiset osa hallituksen pakkolaeista ja muista työelämän heikennyksistä iskee erityisesti naisiin leikkaukset sairausajan palkkaan vuosilomiin ja lomarahoihin tuntuvat eniten kuntasektorilla jossa kahdeksankymmentä prosenttia työntekijöistä on naisia erityisesti synnytysikäisiin naisiin osuu hallituksen suunnitelma sallia alle vuoden mittaiset perusteettomat määräaikaiset työsuhteet myös leikkauslistalle päätyneen vuorotteluvapaan käyttäjistä valtaosa on naisia kokonaan oma lukunsa on hallituksen suunnitelma puolittaa ammatillinen aikuiskoulutustuki ja muuttaa leikattu osuus lainaksi palkansaajajärjestöjen mukaan leikkaus veisi pieni ja keskituloisilta mahdollisuuden aikuisopiskeluun ja romuttaisi käytännössä koko tuen lähes puolet tuen saajista opiskelee naisvaltaisella sosiaali ja terveysalalla jotkin hallituksen suunnittelemat toimenpiteet näyttävät jopa siltä että tavoitteena on lisätä erityisesti naisten työttömyyttä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen ja päivähoidon ryhmäkokojen suurentaminen johtavat opetus ja kulttuuriministeriön arvioiden mukaan noin kahdentuhannenkolmensadan työntekijän irtisanomisiin

listaa voisi jatkaa edelleen niin pitkään että on pakko kysyä onko hallituksella jotain nimenomaan naisia vastaan mitä pahaa nämä myyjät lähihoitajat ja lastentarhanopettajat ovat hallitukselle tehneet kun heitä nyt niin rökitetään edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljänteenkymmenenteenkolmanteen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan seuraavan välikysymyksen onko hallitus huomannut suomen vakavuuden ja jos on mihin työllisyyspoliittisiin korjausliikkeisiin se on ryhtymässä synkeän ja näköalattoman kehityksen kääntämiseksi onko hallitus valmis tässä tilanteessa lisäämään määrärahoja joilla työttömien työkykyä koulutusta ja voidaan tukea mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy erityisesti kasvavan syrjäytymisriskiä lisäävän pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi monet hallituksen kiristävät työelämätoimet ja ehdotukset kohdistuvat voimakkaammin naisiin kuin miehiin aikooko hallitus arvioida toimiensa sukupuolivaikutukset ja tehdä esityksiä työelämän tasa arvon parantamiseksi onko hallitus aikeissa valmistella työelämää koskevia uudistuksia jotka purkaisivat tuloloukkuja ja kannustaisivat työn tarjoamiseen ja vastaanottamiseen erityisesti pätkätyöläisten ja itsensä työllistävien piirissä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kuusi

rouva puhemies käsiteltävänä on puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan virkamiehistä annetun lain ja ja kanslian ohjesäännön muuttamiseksi ja valiokunta esittää että nämä hyväksytään muutettuina ja valiokunta esittää myös lausumaa esittelen nyt valiokunnan mietinnön nostamalla esille muutaman erityisen muutosehdotuksen perustelun ja ja huomautuksen ensinnäkin eduskunnan hallinnon järjestämistoimivalta perustuslain mukaan puhemiesneuvosto voi tehdä aloitteen eduskunnan virkamiehiä koskevan lain ja työjärjestyksen säätämisestä ja tämä on asianmukaista ja perusteltua koska on on asianmukaista että eduskunnan organisaatiota järjestävien lakien valmistelu tapahtuu pääsääntöisesti eduskunnassa eikä hallituksessa perustuslaki osoittaa eduskunnan sisäisten säädösten päättämisvallan eduskunnalle eli täysistunnolle ei voi siirtää sille perustuslaissa osoitettua sisäisten normien antamisvaltaa edelleen esimerkiksi työjärjestyksessä tai ohjesäännössä tämä täysistuntokäsittely ja siihen liittyvä valiokuntavalmistelu on erityisen tärkeää käsittelyn avoimuuden ja valmistelun huolellisuuden kannalta toiseksi työtaisteluoikeudesta muutama sana nyt ehdotetaan muutettavaksi virkamieslain säännöstä niin että eduskunnan kanslian on turvattava eduskunnan edellytykset suorittaa sille valtioelimenä kuuluvat tehtävät työtaistelutoimenpiteistä huolimatta jos työtaistelutoimenpide estää tai haittaa olennaisesti eduskunnan toimintaa tulee osapuolten siitä tiedon saatuaan viivytyksittä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin esteen poistamiseksi esitys ei siis sisällä työtaistelutoimenpiteen kieltoa tähän edellä esittelemääni neuvotteluvelvollisuuteen se tehdään työriitojen sovittelusta annetun säännöksen perusteella ja tällä säännöksellä halutaan erityisesti korostaa osapuolten velvollisuutta tehostaa toimenpiteitä neuvotteluratkaisun saamiseksi jotta voidaan turvata eduskunnan edellytykset suorittaa sille ylimpänä valtioelimenä kuuluvat tehtävät työtaistelutoimenpiteistä huolimatta kolmanneksi haluaisin ottaa esille virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä koskevan valituskiellon puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan eduskunnan virkamieslakia muutetaan siten että virkamies saa saa hakea muutosta itseään koskevaan työnantajan päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto oikeuteen kuitenkin samalla esitetään että säädetään valituskielto joka koskee virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä

harkinnanvaraista virkavapautta tai tehtävään määräämistä perustelujen mukaan säännökset vastaavat asiallisesti valtion virkamieslain säännöksiä perustuslakivaliokunta on vuosina kaksituhattakymmenen ja kaksituhattayksitoista lausunnoissaan virkamieslain muutos ehdotukseen todennut että tämä valituskielto on ongelmallinen perustuslain pykälän ensimmäisen momentin mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen tutkittavaksi merkittävin rajoitus valitusoikeuteen on kielto valittaa virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisestä lausunnoissaan edellä mainituilta vuosilta valiokunta on todennut että nimityspäätöksiin sisältyy harkintaa jota ohjataan ja rajoitetaan melko tarkkaan lainsäädännöllä nimityspäätös ei kuitenkaan poikkea luonteeltaan muista hallintopäätöksistä niin että valitusoikeutta ei siihen voitaisi ulottaa nimityspäätöksellä on suuri merkitys viranhaltijan oikeudelliselle asemalle mikä puoltaa muutoksenhakuoikeutta valiokunta esitti edellä mainittuina vuosina näissä lausunnoissaan että hallintovaliokunta harkitsisi muutoksenhakuoikeuden ulottamista koskemaan virkaan ja virkasuhteeseen nimittämistä näin ei kuitenkaan tapahtunut nyt perustuslakivaliokunta näiden lakimuutosten yhteydessä on uudelleen käsitellyt asiaa ja toteaa että muutoksenhakuoikeus pitäisi laajentaa kattamaan virkaan nimittämistä koskevat päätökset jotta myös näissä tilanteissa voidaan turvata perustuslain mukainen oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen arvioitavaksi myös oikeuskansleri jaakko jonkka on viime keväänä tehnyt valtiovarainministeriölle ehdotuksen valitusoikeudesta valtion virkanimityksiin oikeuskanslerin mukaan mahdollisuus valittaa nimityspäätöksestä tuomioistuimeen olisi perusteltua hakijoiden oikeusturvan kannalta se vahvistaisi myös yleistä luottamusta virkanimitysten asianmukaisuuteen ja tukisi siten julkisen vallankäytön arvostusta kansalaisten silmissä edellä olevan perusteella valiokunta esittää lausumaa ja on tässä yhteydessä katsonut perustelluksi että nimenomaan virkamieslainsäädäntö uudistetaan kokonaisuutena niin että kaikkien valtion virkojen ja virkasuhteiden osalta valituskielto kumotaan yhtäaikaisesti hallituksen tulisi valmistella kiireellisesti kiireellisesti esitys valtion virkamieslain muuttamiseksi siten että valituskielto poistetaan samassa yhteydessä tulee valmistella luonnollisesti myös eduskunnan virkamieslain ja muiden tarvittavien lakien muutosesitykset

kohtana neljä toisin esille tämän muutoksen virkamieslain kymmenenteen pykälään nimitystoimivallan osalta valiokunta esittää että kansliatoimikunta nimittää neljännen pykälän toisessa momentissa tarkoitettuihin valtion talousarviossa eriteltäviin eduskunnan kanslian virkoihin sekä myös muihin eduskunnan kanslian virkoihin joiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto nykyään pääsihteeri nimittää osan näistä joten tämä esitys tarkoittaa että pääsihteerille kuuluvaa nimitystoimivaltaa siirretään jossain määrin kansliatoimikunnalle viidenneksi ottaisin esille eduskunnan hallinto osaston organisaatiouudistuksen toteuttamisen eduskunnan kansliatoimikunta on joulukuussa kaksituhattaneljätoista pitämässään kokouksessa jo päättänyt hallinto osaston toimintaa koskien tehdä nämä muutokset ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaviisitoista alkaen ja sen vuoksi valiokunta toteaa että eduskunnan hallinto osastossa on asiallisesti otettu jo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattaviisitoista käyttöön hallinto osaston organisaatiouudistus jota eduskunnan kanslian ohjesäännön muutosehdotukset ovat vasta nyt käsiteltävänä menettelyn voidaan katsoa asettaneen niin valiokunnan kuin koko eduskunnan tapahtuneiden tosiasioiden eteen ja sitä kautta heikentäneen perustuslain mukaisten päätöksentekoelimien mahdollisuuksia vapaasti punnita ehdotettujen muutosten tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta perustuslakivaliokunta toteaa että tällaista menettelyä ei voida pitää asianmukaisena eikä hyväksyttävänä viimeisenä esittelisin ohjesääntöön tehdyn muutoksen joka koskee pääsihteerin apulaispääsihteerin ja lainsäädäntöjohtajan kelpoisuusvaatimusta tällä hetkellä vaatimuksena on ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto valiokunta korostaa pääsihteerin apulaispääsihteerin ja lainsäädäntöjohtajan tehtävää neuvoa puhemiestä hänen johtaessaan täysistuntoa ja valvoessaan perustuslain noudattamista ja painottaa tähän tehtävään liittyvän perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen tuntemuksen sekä tulkinnassa ja soveltamisessa tarvittavan lainopillisen tiedon ja taidon merkitystä tästä syystä valiokunta pitää tärkeänä että pääsihteeri apulaispääsihteeri ja lainsäädäntöjohtaja ovat suorittaneet ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon tämän vuoksi esitetään poistettavaksi sanat että näihin myös soveltuisi muu ylempi korkeakoulututkinto eli valiokunta esittää lausumaehdotusta tästä virkanimityskiellon poistamisesta sekä näillä muutoksin hyväksyttäväksi lakiehdotuksen ja myös tämän ohjesäännön

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta muistuttaa aivan aiheellisesti että eduskunnankin on noudatettava lakeja eduskunnan hallinto osastossa on otettu jo tämän vuoden tammikuussa käyttöön hallinto osaston organisaatiouudistus jota koskevat eduskunnan kanslian ohjesäännön muutosehdotukset ovat olleet vasta nyt marraskuussa perustuslakivaliokunnan käsiteltävinä menettelyn voidaan katsoa heikentäneen perustuslain päätöksentekoelimen mahdollisuuksia punnita ehdotettujen muutosten tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tällaista menettelyä ei voida pitää asianmukaisena eikä hyväksyttävänä vaikka uudistustarvetta varmaan on ollutkin miksi muutos otettiin käyttöön ennen perustuslakivaliokunnan arviointia arvoisa puhemies kansliatoimikunta oli siis käsitellyt viime vuoden joulukuussa kokouksessaan eduskunnan hallintojohtajan esittelyn pohjalta hallinto osaston toimintaa ja ja päättänyt siis tämän vuoden tammikuusta alkaen vahvistaa hallinto osaston toimintaa koskevan uudistuksen jonka oli laatinut viime kauden puhemiesneuvosto arvoisa puhemies perustuslain sadannenkahdeksannentoista pykälän mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta ja esittelijä on vastuussa siitä mitä hänen esittelystään on päätetty tämä asia on virkamiesvastuulla esitelty siis jo

vuoden marraskuussa ja otettu käyttöön jo tämän vuoden tammikuussa vaikka tämä pevn lausunto pyydettiin vasta nyt marraskuussa kaksituhattaviisitoista

arvoisa rouva puhemies anne louhelainen tuossa oikeastaan käytti minun puheenvuoroni mutta haluaisin erityisesti korostaa sitä niin kuin tuossa puheenvuorossa otettiin esille että eduskunnan tulee varsinkin omassa työssään tarkoin noudattaa lakia tietysti se on hyvin kummallista että että otetaan käyttöön

arvoisa rouva puhemies perustuslakivaliokunta mietinnössään aivan oikein nostaa esille nämä äsken jo edellä kuullut ja myös valiokunnan puheenjohtajan esille tuomat asiat pariin asiaan oma huomioni ensinnäkin tämä puhemiesneuvoston aloiteoikeus siitä että eduskunnan virkamiehiä koskevaa lakia uudistetaan on erittäin oikeansuuntainen ja oikea aikainen aloite tähän jo vuonna kaksituhattakolme säädettyyn on tehty muutamia muutoksia viimeisen kahdentoista vuoden aikana ja nyt sitten tämä laki virkamiehistä laitetaan ihan tämän päivän ajan tasalle ja aivan oikein kun eduskunta päättää asioista niin ne päätökset tulee tehdä niin että virkamieslaki ja sitten tämä virkamiehiä koskeva eduskunnan kanslian ohjesääntö ovat ajan tasalla koska eduskunta itse säätää lakeja niin on aivan kohtuullista ja oikein että eduskunnan toiminta perustuu eduskunnan suuressa salissa tekemiin lain tasoisiin päätöksiin

perustuslaissa olevan määräyksen mukaan kun annetaan kansalaisia koskevia tarkasti merkittynä lakiin niin että ihmisten oikeusturva säilyy sitten tämä lakko oikeuden tarkka määrittely on myöskin tärkeä kansainvälisten sopimusten kannalta niin että meillä nämä asiat ovat eduskunnan päättämiä ja ovat siinä samassa linjassa mitä suomen perustuslaki

arvoisa puhemies puhemiesneuvosto on tehnyt hyvää työtä eduskunnan kanslian ohjesäännön ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain uudistamiseksi kun ehdotusta lukee tarkkaan läpi niin huomaa että siinä on taustalla selvästi ajatus pyrkiä modernisoimaan eduskunnan hallintoa ja erilaisia käytäntöjä ajan vaatimusten mukaisesti asiat sujuvat nopeammin kun säännökset ovat hieman yleispiirteisempiä niin kuin tämä kanslian uudistettu ohjesääntö tulee olemaan niin tarkkaa yksityiskohtaista sääntelyä kuin aikaisemmin on ollut ei enää tarvita vaan voidaan yleispiirteisemmällä säännöksellä toimia sujuvammin ja nopeammalla tavalla myös tämä uudistus johon viittasi joka koskee tätä lakko oikeuden rajoittamista ja työtaistelutoimintaan liittyviä säännöksiä on tällainen osa modernisointia ei enää säädetä työtaistelukiellosta joidenkin virkamiesten osalta vaan luodaan yleiset puitteet millä ehdoilla pitää taata eduskunnan toiminta kaikissa tilanteissa neuvottelumenettelyin ja näin edelleen tämäkin on osa sellaista modernisaatiota sitten tietenkin toiminnan sujuvuuden kannalta eduskunnan näkökulmasta voisi olla kätevää että näitä valitusmahdollisuuksia virkanimityksistä ei olisi mutta tämä on sellainen kohta jossa sitten valiokunta on harkinnut että perusoikeuksien turvaaminen on kuitenkin niin tärkeää että olisi syytä tällainen valitusoikeus virkaan nimittämisestä tuoda sinne vaikka se ehkä hidastaisi joitakin prosesseja ja eduskunnan kannalta tietyllä tavalla hankaloittaisi niin on

oikeustieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyys vaatimuksena jotta taataan työskentelyn ja valmistelun taso täällä eduskunnassa vaikka voi kokea että tällainenkin säädös on vähemmän toimintaa sujuvoittava se takaa tietyllä tavalla kuitenkin toiminnan laadun eli tässä on modernisaatiosta kysymys mutta kuitenkin oikeusturvaa ja laatua on pyritty valiokunnassa takaamaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun aloittaa lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja tolvanen olkaa hyvä

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä esitetään ja ehdotetaan kumottavaksi kesäkuussa kaksituhattaviisitoista vahvistettu lainsäädäntö jolla laajennettiin mahdollisuutta sakon muuntorangaistuksen käyttöön täytyy heti huomioida että kesäkuussa vahvistetut lait eivät ole vielä voimassa lait tulevat voimaan samana päivänä kuin sakon ja rikesakon määräämisestä annettu laki jonka voimaantulosta säädetään erikseen lailla tämän hetken tietojen mukaan se olisi aikaisintaan vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa eli yli vuoden kuluttua aikaisintaan heti tähän alkuun haluan sanoa mitä lakivaliokuntakin mietinnössään toteaa että vaikka tämä hallituksen esitys nyt hyväksytään ja tuo vanha lainsäädäntö hylätään lakivaliokunta edellyttää uuden lainsäädännön valmistelemista oikeusministeriössä on jo työryhmät kasattu ja uuden lainsäädännön valmistelemista niin että se tulee voimaan viimeistään vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa elikkä suomeksi sanottuna mitään ei ole menetetty lakivaliokunnan mietinnössä todetaan se että tuomioistuimen tuomitsemat sakot voidaan nykyisin muuntaa vankeudeksi niin kuin mutta ongelma on että rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja sakkoja ei voida käytännössä suurimman osan rangaistusmääräysmenettelyn sakoista määrää poliisi rangaistusmääräysmenettelyssä määrättyjen sakkojen muuntokelvottomuutta on pidetty ongelmallisena toistuvasti sakkorikoksiin syyllistyvien varattomien henkilöiden kohdalta tällaisissa tapauksissa henkilö voi käytännössä jäädä ilman rangaistusta ja pahin ongelma on se

rehelliset yrittäjät rehelliset kauppiaat jäävät ilman oikeudenmukaisuutta oikeuden päätöstä

samalla se rapauttaa rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta uskottavuutta lainkuuliaisuutta ja myös uskoa meidän oikeusjärjestelmäämme kun rikoksentekijä jää ilman rangaistusta pahimmillaan hän siinä rikoksen uhrin edessä ilmoittaa että te ette voi minulle mitään ja pahimmillaan repii sen poliisin määräämän rangaistusmääräyksen näin ei tietenkään voi olla tässä nyt kumottavassa hallituksen esityksessä oli tavoitteena lieventää jyrkkää erottelua rangaistusmääräys ja tuomioistuinmenettelyssä määrättyjen sakkojen välillä sekä näin edistää rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta uskottavuutta sekä lain ja kieltojen noudattamista tähän oli varattu kehyspäätöksessä kaksitoista pilkku neljä miljoonaa euroa vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta lukien yksi haaste tässä nimenomaan oli tämän järjestelmän kalleus tässä haasteellisessa taloustilanteessa toinen haaste liittyen tähän kalleuteen oli se että tämä järjestelmä joka olisi saatettu voimaan olisi ollut erittäin byrokraattinen erittäin hankala ja sitä kautta erittäin kallis ja näin ei voi olla myös seuraamusjärjestelmiltään seuraamusjärjestelmiltään se olisi ollut osittain tehoton nyt sitten lakivaliokunta mietinnössään esittää toiveita tässä vaiheessa poliisin suuntaan kun poliisi on vuonna kaksituhattaneljätoista antanut uudet sakotusohjeet lakivaliokunta toivoo että poliisi tarkistaisi näitä entisestään jos niissä olisi tiukentamisen varaa sitten lakivaliokunta edellyttää ja tässä on pohjalla aikaisemman eduskunnan lausuma jonka mukaan hallituksen edellytetään viipymättä selvittävän mahdollisuudet keventää ja yksinkertaistaa sakon ja sitä edeltäviä vaiheita ja valmistelevan tarvittavat ehdotukset annettavaksi samanaikaisesti eduskunnalle sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain voimaanpanoa koskevan lakiehdotuksen kanssa lakivaliokunta edelleen korostaa tätä uudistustyön merkitystä ja kiirehtii tätä hankkeen valmistelua ja lakivaliokunnan mielestä tulee pohtia ennakkoluulottomasti myös eri viranomaisten rooleja ja tarvittavaa työpanosta sekä myös seuraamuksia tämä tarkoittaa sitä kuten alussa jo sanoin että missään tapauksessa sakon muuntorangaistusasiaa ei ole haudattu mutta tulevan vuoden aikana on saatava uusi laki voimaan ja sen lain on oltava entistä kevyempi vähemmän byrokraattinen halvempi sekä seuraamusten pitää olla parempia kuin nykyisessä oikeusministeriössä on jo perustettu asiaan hanke ja tietojeni mukaan kaksi työryhmää ovat aloittamassa työnsä

arvoisa puhemies tätä taustaa vasten lakivaliokunta toteaa ottaen huomioon hallituksen esityksen taustalla olevat valtiontaloudelliset syyt samoin kuin että siinä tarkoitettu lainsäädäntö ei ole tullut vielä voimaan ja että valiokunta edellyttää sakon muuntorangaistukseen liittyvän uudistustyön jatkamista valiokunta puoltaa esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä

arvoisa rouva puhemies

johtaneeseen tekoon ja teot osoittavat kokonaisuutena arvioiden piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä tässä nyt kumottavassa esityksessä oli tarkennettu tätä niin että kolme rangaistusta olisi jo riittävä oikeutus poliisille puuttua asioihin tällä poliisin kyseisellä ohjeella on näin ollen sama tavoite kuin nyt kumottavaksi esitetyllä lainsäädännöllä erona on että poliisin ohjeistus ei ole oikeudellisesti velvoittava ja ja ylärajana rangaistusmääräysmenettelyn käyttämiselle on kuusi rikkomusta yhden vuoden aikana vaikka ohjeistus jättää poliisille tilannekohtaista harkintavaltaa olla käsittelemättä sakkorikosta rangaistusmääräysmenettelyssä tilanteessa jossa kyseinen yläraja ei täyty valiokunta pitää ylärajaa verraten korkeana valiokunta pitääkin tärkeänä että ohjeistuksessa käytetyn ylärajan laskemista lähemmäksi nyt kumottavaa lakia harkitaan arvoisa rouva puhemies valiokunta kävi tästä hyvin huolellisen keskustelun pohti asemaansa millaisella tavalla tämä nyt kumottava laki voitaisiin mietintöön kirjata ikään kuin sellaisella kevyemmällä kevyemmällä menettelyllä ohjeistuksena jota mielestäni valiokunnan puheenjohtaja hyvin kuvasi ja uskomme että kun poliisi oikeuslaitos lukevat tämän valiokunnan mietinnön huolella niin he ymmärtävät sen mietinnön hengen joka tähän on sisäänkirjoitettuna että vaikka nyt taloudellisista syistä tämä viime kaudella päätetty laki perutaan niin tähän asiaan on kuitenkin tartuttava ja poliisi myös toivon mukaan tarkentaa omia ohjeitaan kiitoksia

arvoisa rouva puhemies haluan antaa kiitosta lakivaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle edustaja tolvaselle siitä että tässä on toimittu hyvin eli nyt on syytä muistaa se että vaikka tässä suunniteltu sakon

kumotaan niin kuitenkin tämä valmistelu lähtee liikkeelle niin että pääsemme samaan tulokseen sinä aikana milloin tämän nyt kumottavankin lainsäädännön piti tulla voimaan mutta on syytä kuitenkin muistaa se että tämä nyt suunniteltu esitys olisi aiheuttanut reilun kahdentoista miljoonan euron kustannukset mutta samaan aikaan nämä ammattinäpistelijät jotka eivät joudu minkäänlaiseen vastuuseen teoistaan ja joille ei seuraa siitä minkäänlaista rangaistusta aiheuttavat meidän kaupalle noin miljardin viidensadan miljoonan euron vuotuisen laskun eli yhteiskunnalle näistä ammattinäpistelijöistä ja ja pienistä varkauksista koituu varsin iso lasku ja kuka sen maksaa sen maksavat ne kaupan asiakkaat jotka kulkevat kassan kautta maksaen

arvoisa puhemies

edustaja tolvasen hyvin asiaa ja tilannetta selventävää puheenvuoroa tässä sakon muuntorangaistusasiassa kaupan alan ihmiset joita on paljon ovat olleet aktiivisesti yhteydessä käsittääkseni varsinkin meihin poliisitaustaisiin kansanedustajiin kaupan alalla tilannetta jatkuvine myymälävarkauksineen pidetään paikoitellen todella huolestuttavana ja turvattomanakin lainaan erään kauppaketjun johtokunnassa vaikuttavaa henkiselle kärsimykselle mitä päivittäin joudutaan kaupoissa kohtaamaan ei ole hintalappua

arvoisa puhemies nykyisessä taloudellisessa tilanteessa laskemme kustannuksia yhteiskunnalle siitä jos sakon muuntorangaistus olisi todellinen peloteuhka ja ennaltaehkäisisi osaltaan esimerkiksi juuri näitä myymälävarkauksia joista kaupan ala kärsii satojentuhansien eurojen arvosta tappioita vuosittain pelkästään valtion saamatta jäävä alvi on sata miljoonaa euroa lisäksi on huomioitava että tavallinen ihminen kansa kuluttajana kärsii koska hävikki näkyy hyödykkeiden korkeampina hintoina arvoisa puhemies jolla oltaisiin laajennettu mahdollisuutta sakon muuntorangaistuksen käyttöön ei ole mahdollista toteuttaa ilman määrärahaa päätös poistaa määräraha julkisen talouden suunnitelmasta on vastoin kansan yleistä yleistä oikeustajua kuten lakivaliokuntakin kantaa huolta esityksessä tarkoitetun lainsäädännön kumoamisen vaikutuksista rikosoikeusjärjestelmän uskottavuuteen lainkuuliaisuuteen ja sakkorikosten uhreihin kuten yrittäjiin ja kaupan alaan

arvoisa rouva puhemies ei tietenkään anna kovin vakuuttavaa kuvaa lainsäädäntötyöstä se että tämän asian ympärillä soudetaan ja huovataan tuija braxin toimiessa oikeusministerinä vanhasen kakkoshallituksen aikanahan tämä laki pantiin vireille ja yleinen pelko oli että tämä tulee johtamaan

piittaamattomuuden lisääntymiseen ja lain kunnioittamisen vähenemiseen näin todella on käynyt ja hyvin tervetulleena toivottiin että saadaan tämä palautettua on erittäin valitettavaa että nyt säästöjen nimissä ollaan tässä tilanteessa kysymys ei todellakaan ole mistään köyhät ja kurinpalautus mentaliteetista tällaiset ihmiset aiheuttavat monella tapaa lainkuuliaisuuden puutteellaan ja piittaamattomuudellaan monenlaista harmia heille itselleen olisi varmasti hyväksi että tulisi tällainen lisääntynyt

ja siinä mielessä erilaisia toimenpiteitä tarvitaan on hyvä että lakivaliokunta on ollut tosissaan ja ilmaisee huolensa että tämä nyt tehty lakiesitys ei ole viimeinen sana vaan todella käynnistetään toimenpiteet ja pyritään siihen että yksinkertaistamalla menettelyjä menettelyjä ja toimintatapoja saadaan hyvää lainsäädäntöä vastaisuudessa tämän tärkeän tavoitteen

rouva puhemies sakon muuntorangaistusasia on oikeastaan aika murheellinen osa suomalaista lainsäädäntöä silloin kun tätä sakon muuntorangaistuslakia aikanaan säädettiin tiedossa olivat kyllä ne mahdolliset riskit jotka tähän liittyvät elikkä lain kunnioitus hiipui ja yleensä lakiin suhtautuminen

juomia ja sen jälkeen marssinut kaupasta ulos ja näyttänyt myyjälle vain että hän ei maksa mitään ja kohtapuoliin poliisi oli käynyt tietenkin pidättämässä kaverin saatuaan sakkolapun kyseinen henkilö oli repinyt sen lapun ja sanonut että eipä tästä mitään rangaistusta tule niin että minkäs sille voi juomat olivat sillä välillä jonnekin hävinneet tämä on vain esimerkki siitä miten laki toimii vastoin omaa itseään

tuleva seuraamus että lain kunnioittaminen tässä maassa palaa sille tasolle millä sen pitää olla tietenkin pitää muistaa se että kysymys on on myös kansalaisten oikeusturvasta jokaisella suomen on oikeus turvalliseen kotiympäristöön jossa hän hän elää ja niin että laki turvaa hänelle oikeuden turvalliseen elämään ja että laki ei sitten salli joillekin henkilöille mahdollisuutta poiketa siitä ilman että seurausta tulee

täällä esitettyihin puheenvuoroihin nyt kuitenkin lohdutuksena vielä sanon sen että tähänhän asianomistaja voi vaikuttaa elikkä rangaistusmääräysmenettelyä ei voida voida jatkaa mikäli asianomistaja ei tähän suostu siinä mielessä tämä on vielä mahdollista mutta toki olisi hyvä että meillä olisi selkeät helpot käsittelyt yksi asia mihin minä kiinnitin täällä huomiota minusta oli erittäin hyvä että lakivaliokunnassa oli pohdittu että usein nämä muuntorangaistusvangit ovat syrjäytyneitä ja päihdeongelmaisia nuoria ja heitä pitäisi hoitaa sosiaali ja terveysalan palveluilla olin itsekin kesällä tutustumassa ridasjärven päihdehoitokeskuksessa sakonmuuntohenkilöön joka sanoi että tämä oli hänelle pelastus että hän joutui sakonmuuntoon hän sai päihdekuntoutuksen nopeammin näinhän se ei saisi olla että sakonmuunto on päihdekuntoutuspaikka tässä lakivaliokunnan lausunnossa onkin todettu

että tätä toivotaan edelleen selvitettävän ja haettavan keinoja voida hoitaa päihdeongelmaisia koska monesti nämä pikku rikkomukset ja rikokset johtuvat sitten myös näistä päihde päihde ja mielenterveysongelmista

oli erittäin hienoa kuulla edustaja tolvaselta että tämä esitys ja lopulta voimaan tuleva laki ei ole pysyvä tila vaan muutos on rikoksista tulee seurata rangaistus ja ja rangaistuksen tulee olla oikeudenmukainen tällä hetkellä se ei ole sitä ollut kuten jo edellisessä käsittelyssä totesin olen pitkin hampain hyväksymässä tämän lakiesityksen ja vain siksi että toivon uutta lakiesitystä pikimmiten erityisesti kaupan alalla kuten täällä edustajat ovat jo kertoneet tätä esitystä ei pidetä hyvänä myöskään liikennerikoksista annetut sakot eivät ole rangaistuksia ellei niitä joudu maksamaan tai suorittamaan esimerkiksi yhdyskuntapalveluna

arvoisa rouva puhemies kun tätä sakon muuntorangaistusta aikanaan lievennettiin niin yksi peruste jota silloin silloin esittelyssä käytettiin oli se että nämä näpistelijät ovat usein niin sanottuja reppanoita tai syrjäytyneitä joilla ei sitten välttämättä ole edes varaa maksaa näitä sakkoja ja jotka ehkä sitä kautta jollain tavalla olisivat niin kuin armahduksen alla mutta on tärkeää muistaa että ketään ei kuitenkaan siitä syrjäytyneisyydestä rangaista vaan tehdystä rikoksesta siinä mielessä on tässä tässä yhteydessä tärkeää korostaa sitä että että myös tämän sakon

jatkossa jotta rikoksesta todellakin seuraa sitä rikkomusta päästä päästä karkuun edellisen kerran kun tätä muuntorangaistusta työstettiin pidettiin tärkeänä että näihin poliisin sakotusohjeisiin tulee kohta jonka mukaan toistuvasti sakkotuomioita saaneiden osalta tämä muuntorangaistus on mahdollinen ja nyt on hyvä että tässä valiokunnan lausunnossa tämä käy ilmi että että näin todella on että jos on tätä toistuvuutta sen myötä muuntorangaistukset edelleen toteutuvat ja ja myöskin rikoksesta seuraa rangaistus katson että on hyvä että lakivaliokunta on puuttunut tähän asiaan tässä valmisteluvaiheessa jotta saadaan toivottavasti kerralla hyvää lainsäädäntöä niin

arvoisa rouva puhemies olen tässä samoilla linjoilla lakivaliokunnan puheenjohtajan edustaja tolvasen kanssa toivon että nyt kumottavan sakon muuntorangaistuslain tilalle saadaan mahdollisimman nopeasti joku korvaava ja parempi esitys kyseessä on kuitenkin meidän oikeusjärjestelmän uskottavuus joka nykyään on valitettavasti juuri toistuvien sakkotuomioiden olosuhteissa kovalla koetuksella uutta esitystä kaipaavat kiireesti erityisesti monet kauppiaat kauppojen pitäjät jotka ovat olleet ansaitusti huolissaan oikeusturvastaan nyt kun tämä viime keväänä hyväksytty laki osoittautui liian kalliiksi ja byrokraattiseksi siksi on hyvä tietää että korvaavan esityksen valmistelu on oikeusministeriössä jo aloitettu

arvoisa rouva puhemies nyt kun on tosiaan tämmöinen välivaihe että menee jonkin aikaa ennen kuin sieltä uutta lakia tulee niin tässähän voi ihan alleviivaten korostaa että poliisilla taas ei ole rajoitteita vaan he voivat uusia sakotusohjeet vaikka ensi viikolla kun täällä on näitä kansanedustajia joilla on poliisitausta ehkä edelleen ovat poliiseja niin ei muuta kuin viestiä siitä vain virkatovereille sinne että tarttuvat toimeen niin saadaan heti tätä asiaa eteenpäin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kaksitoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä keskustelun aloittaa talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies

että eduskunta hyväksyisi yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen sopimuksella päätetään suomen mukanaolosta uudessa eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä sekä siitä että yhtenäisestä patenttisuojasta annettu asetus ja yhtenäisen patenttisuojan käännösjärjestelyistä annettu asetus tulevat sovellettaviksi myöskin suomessa kyseessä on blankettilaki jolla saatetaan lakina voimaan yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset hallituksen esityksessä ehdotetaan myös että eduskunta hyväksyisi annettavaksi selityksen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta esitys sisältää myös ehdotukset patenttilain oikeudenkäymiskaaren todistelun turvaamisesta teollis ja tekijänoikeuksia koskevissa riita asioissa annetun lain ulosottokaaren sekä rikoslain muuttamiseksi koko eurooppalaisen patenttijärjestelmäuudistuksen voimaantulo edellyttää että kolmetoista valtiota tallettaa ratifiointi liittymiskirjansa yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehtyyn sopimukseen esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä talousvaliokunta esittää yksimielisesti että lakiehdotus hyväksytään muutoksitta talousvaliokunta toteaa lausunnossaan että sopimus ja siihen liittyvät asetukset saattavat päätökseen jo kaksituhatta luvun alussa alkaneen prosessin jota valiokunta on seurannut ja kommentoinut valmistelutyön eri vaiheissa liittymällä järjestelmään heti sen voimaantulovaiheessa suomi varmistaa parhaiten mahdollisuudet olla kehittämässä järjestelmää suomalaisia toimijoita parhaiten hyödyttäväksi talousvaliokunta katsoo lausunnossaan että uuden patenttijärjestelmän tavoitteena on helpottaa patentointia alentaa kustannuksia ja lisätä oikeusvarmuutta yhtenäispatenttijärjestelmässä patentinhakija voi yhdellä hakemuksella nykyistä vähäisemmillä käännösvelvoitteilla ja yhdellä patenttimaksulla saada patenttisuojan keksinnölleen kaikissa järjestelmän ratifioineissa maissa keskitetty tuomioistuinmenettely poistaa tarpeen ajaa erilliskanteita eri jäsenmaissa uusi järjestelmä on myös omiaan yhtenäistämään patenttisäätelyn tulkintaa talousvaliokunta pitää oikeusturvan ja oikeuden saatavuuden kannalta tärkeänä että suomeen saataisiin hallituksen esityksessä perustettavaksi puollettu yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaosto tämänhetkisen arvion perusteella tämä vaihtoehto turvaisi erityisesti suomalaisten pk yritysten tarpeet parhaimmalla tavalla paikallisjaoston perustamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus tuoda erikseen eduskunnan hyväksyttäväksi kustannuksista talousvaliokunta toteaa että järjestelmässä mukanaolosta yhtenäispatentin hyödyntämisestä ja mahdollisesta tuomioistuinmenettelystä koituvat kulut ovat vielä osin sopimatta tämänhetkisen arvion mukaan yhtenäispatentin vuosimaksu tulee nykyisiin patenttimaksuihin verrattuna nostamaan maksun progressiota patentin voimassaoloajan loppupuolella

patentti ja rekisterihallitus myöntää jatkossakin kansallisia patentteja ja toimii wipon alaisen kansainvälisen patenttiyhteistyösopimuksen mukaisena tutkivana viranomaisena talousvaliokunta pitää tärkeänä että toiminnan jatkuvuus turvataan erityisesti pk yritysten kannalta on välttämätöntä että kansallisen patentin saaminen kohtuulliseen hintaan on edelleen mahdollista talousvaliokunnan mukaan on aiheellista pyrkiä vahvistamaan prhn asemaa vastaanottavana ja tutkimukseen osallistuvana euroopan patenttiviraston viranomaisena myös eun ulkopuolisia hakijoita ajatellen talousvaliokunta myös toteaa että kun patentoinnista saatavat tulot ovat laskussa on selvitettävä miten prhn toiminnan rahoitus turvataan pidemmällä aikavälillä ylimenovaiheessa on taattava prhlle tukea budjettirahoituksella jos se katsotaan tarpeelliseksi talousvaliokunta kuten lakivaliokunta sekä useat asiantuntijat patenttiosaamista ja sen kehittämistä tärkeänä suomessa on systemaattisesti panostettava ipr osaamista edistäviin toimiin olennaista on myös että suomalaiset yritykset niin pienet kuin suuretkin mieltävät immateriaalioikeuksien suojan keskeisen merkityksen yritystoiminnalle ja kansainvälistymiselle erilainen koulutus ja opastustyö edellyttää sekä viranomaisten että eri sidosryhmien tiivistä yhteistyötä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmetoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki joka koskisi

muussa kuin viranomaisessa tapahtuvaa vaihtoehtoista riidanratkaisua kuluttaja asioissa hallituksen esityksellä pannaan kansallisesti täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta

yhteydenotto kuluttajaneuvontaan on prosessin edellytyksenä käsittelylle kuluttajariitalautakunnassa ehdotettua säännöstä säännöstä on pidetty kuluttaja asioiden käsittelyn kokonaistehokkuutta lisäävänä lautakunta voi joka tapauksessa ottaa harkintansa mukaan käsittelyyn asian jossa ei todennäköisesti olisi saavutettavissa lisäarvoa sillä että kuluttaja ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan asiantuntijakuulemisessa on nostettu esiin myös kysymys siitä voitaisiinko kuluttajaneuvontaa pitää direktiivin mukaisena riidanratkaisuelimenä talousvaliokunta ei kuitenkaan pidä tarkoituksenmukaisena että kuluttajaneuvonnasta muodostettaisiin muodostettaisiin direktiivin tarkoittama riidanratkaisuelin talousvaliokunta toteaa myös että liikennevakuutuksiin liittyvät kuluttajariidat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan joten kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus saattaa tähän asiaryhmään kuuluvat riita asiat direktiivin vaatimukset täyttävän vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden varmistamiseksi pidetään tarkoituksenmukaisena että myös vahinkoa kärsineiden aloitteesta vireille tulevat erimielisyydet ratkaistaan liikennevahinkolautakunnassa talousvaliokunta huomauttaa että direktiivin täytäntöönpanosta johtuvat suurimmat muutospaineet tulevat todennäköisesti aiheutumaan yhdeksänkymmenen päivän määräajasta jonka kuluessa kuluttajariita on käsiteltävä aika lasketaan ratkaisuun tarvittavan aineiston saapumisesta uusi määräaika huomioon ottaen talousvaliokunta yhtyy asiantuntijakuulemisessa esitettyyn huoleen kuluttajariitalautakunnan resurssien varmistamisesta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö neljätoista nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä edustaja turunen olkaa hyvä

arvoisa rouva puhemies tässä hallitus esittää muutettavaksi maksulaitoslakia maksupalvelulakia sekä finanssivalvonnasta annettua lakia tarkoituksena on on panna täytäntöön korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annettu euroopan parlamentin ja neuvoston asetus finanssivalvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännökset asetuksen rikkomiseen sovellettavista hallinnollisista seuraamuksista finanssivalvonta nimettäisiin asetuksessa tarkoitetuksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi jonka tehtävänä olisi valvoa asetuksen noudattamista hallituksen esityksessä maksupalvelulakiin lisättäisiin informatiivinen säännös mahdollisuudesta saattaa asetuksen soveltamiseen perustuva maksunsaajan ja maksupalveluntar joajan välinen riita tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen ratkaistavaksi talousvaliokunta esittää yksimielisesti hyväksymistä muuttamattomina talousvaliokunta toteaa että siirtohinta asetuksen tavoitteena on harmonisoida maksukorttien käyttöön liittyvää sääntelyä ja edistää näin rajat ylittävää kauppaa sekä uusien toimijoiden ja maksusovellusten markkinoillepääsyä asetuksen keskeisiä ehdotuksia ovat siirtohinnoille asetettavat maksimiarvot pankkikorttimaksuilla enintään nolla pilkku kaksi prosenttia ja luottokorttimaksuilla enintään nolla pilkku kolme prosenttia maksutapahtuman arvosta asetettavat kattohinnat ovat pankkikorttien osalta hieman kansallisesti sovellettuja korkeammat suomessa on ollut lisäksi käytössä erilaisia siirtohintaleikkureita jotka ovat pitäneet siirtohinnat kohtuullisella tasolla myös suurien korttimaksujen osalta

riitatapauksissa toimielimen jossa maksunsaajien ja palveluntarjoajien riidat ratkaistaan eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan erillinen hallituksen esitys jossa kuluttajien käytettävissä olevaa vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä kehitetään edelleen talousvaliokunnan mukaan kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen suhteeseen sovellettavien säännösten valvonta kuuluu jo voimassa olevan sääntelyn eli siis

mukaisesti kuluttaja asiamiehelle kuluttajilla on ollut käytettävissä vakiintuneet vaihtoehtoiset riidanratkaisuelimet

ensimmäisessä käsittelyssä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

arvoisa rouva puhemies hyvät kollegat

tämä vastalause kuuluu seuraavasti hallituspuolueet ovat rikkoneet yhteisesti sovittuja parlamentaarisia sääntöjä yleisradion asemasta ja rahoituksesta päättämisessä päättäessään keskenään hallituksen esityksen mukaisesti yleisradioveron indeksin jäädyttämisestä vuodelle kaksituhattakuusitoista tämä on vastoin eduskuntapuolueiden yhdessä sopimaa ja rikkoo sekä eduskunnan että tämän valiokunnan tahtoa vasta muutama vuosi sitten säädetystä laista yleisradion rahoituksesta ja sen riippumattomuudesta eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteisestä julkilausumasta kuudestoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista vuonna kaksituhattakolmetoista yleisradio oyn julkisen palvelun rahoituksen taso on viisisataa miljoonaa euroa veroineen tasoa tarkistetaan vuosittain indeksin mukaista vuotuista kustannustason nousua vastaavasti sekä jos tänään sovitun ratkaisun jatkovalmistelussa havaitaan tarvetta aineellisiin muutoksiin myös niiden valmistelussa nojaudutaan parlamentaariseen tukeen hallitus on myös vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesityksessään siirtämässä yleisradion rahoitusta osaksi valtiontalouden kehyksiä vastoin eduskuntapuolueiden ryhmäpuheenjohtajien kuudestoista kahdettatoista kaksituhattayksitoista julkilausumaa yleisradio oyn riippumattomuuden turvaamiseksi on perusteltua että julkisen palvelun vero ei sisälly valtiontalouden kehyksiin vero tuloutetaan teknisesti valtion talousarvioon josta varat ohjataan valtion televisio ja radiorahastoon siirto kehyksiin vahingoittaa yleisradion rahoituksen riippumatonta asemaa huolimatta lupauksista kunnioittaa sitä perustelu siirron teknisestä vaatimuksesta ei pidä kun muitakin rahastoja on pidetty poliittisella päätöksellä kehysten ulkopuolella osana julkisen talouden suunnitelmaansa hallitus on linjannut toteuttavansa yleisradion rahoituksen lisäleikkauksia jäädyttämällä yleisradioveron indeksin koko vaalikaudeksi tämä rikkoo myös parlamentaarisen käsittelyn periaatteita sekä uhkaa yleisradion riippumatonta julkisen palvelun tehtävää huomattavaa on myös ettei indeksin jäädyttäminen vaikuta millään tavalla valtiontalouden alijäämäisyyteen tai merkittävällä tavalla kansalaisten ostovoimaan kyse on puhtaasti poliittisesta valinnasta yleisradion rahoitus on aidosti palautettava parlamentaariseen valmisteluun esitykset on valmisteltava vasta liikenne ja viestintäministeri bernerin kolmaskymmenes kymmenettä kolmaskymmenes kymmenettä kaksituhattaviisitoista perustaman yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työn tulosten perusteella

edustaja taimela tuossa jo kiteyttikin opposition huolenaiheet elikkä me kaikki tiedämme että ylen toimintaa sääntelee yle laki ja ylen toiminnan tulee olla riippumatonta riippumatonta rahoituksen olla läpinäkyvää ja riippumatonta syynsä että eduskunta on ollut se parlamentaarinen elin joka joka toiminnasta vastannut ja ja rahoituksesta vastannut siinäkin mielessä tämä että nyt valtiontalouden kehyksiin on siirretty ylen rahoitus ei ole sen mukaista kuin on parlamentaarisesti yhdessä eduskunnassa sovittu tämän vuoksi kannatan edustaja taimelan tekemää hylkäysesityksen sisältävää vastalausetta

tähän kokonaisuuteen kaikkineen sisältyy myöskin se että kolmesataatuhatta pienituloisinta vapautetaan yle verosta muun muassa takuueläkkeen piirissä olevat ihmiset ihmettelen sitä että vasemmisto ei sitä asiaa arvosta mikä tässä kokonaisuudessa on kuitenkin hyvin tärkeä olemassa

arvoisa puhemies samaa kyllä hämmästelin että salin vasemmalta reunalta ehdotetaan hylkyä esitykselle jossa kokonaisuudessa on kolmesataatuhatta pienituloista jotka vapautettaisiin yle verosta heille ei tulisi tämän jälkeen yle verolappua taikka he eivät joutuisi maksamaan mitään minun mielestäni se on reilua tällaisena vaikeana talouden aikana en tiedä onko tämä nyt sitten vasemmistolta se kuuluisa arvovalinta että näiden pienituloistenkin pitää yle veroa maksaa toisaalta indeksi myös jäädytetään tässä eli

puhemies täällähän on käyty moneen kertaan tätä keskustelua ja me olemme esittäneet syvän huolemme siitä että me olemme nyt poikkeamassa siitä vuosikymmenien perinteestä että ylen asioista päätetään ilman ristiriitoja parlamentaarista

että parlamentaarisesti yhdessä valmistettaisiin sellainen malli joka toteuttaisi sosiaalista oikeudenmukaisuutta vielä paremmin

puhemies tuntuu että happamia ovat pihlajanmarjat näyttää siltä että toimenpiteet joilla pienituloisten asemaa helpotetaan eivät kelpaa meidän vihervasemmistolle minun mielestäni se on hienoa että kolmesataatuhatta pienituloista ei tämän jälkeen joudu maksamaan yle veroa he voivat katsoa tätä julkisen palvelun tehtävää johdattelevaa yleä jatkossa ilman yle veroa ja toisaalta se että kukaan suomalainen näinä vaikeina aikoina kun kaikesta säästetään ei joudu maksamaan yle veroa enempää tuntuu siltä että tässä nyt on hyvä asia mutta väärin tehty ajattelu minun mielestäni se on hyvä että pienituloiset vapautetaan yle verosta

rouva puhemies kyllä tässä nyt yritetään viedä keskustelua täysin asian toiselle puolelle opposition puolelta on kritisoitu nimenomaan sitä tapaa jolla jolla olette toimineet ja edustaja heinonen ei ole ollut lähetekeskustelussa tai ensimmäisessä käsittelyssä ehkä kuulemassa keskustelua jota olemme täällä käyneet joten esität ehkä sen vuoksi näitä huolenaiheita emme ole suinkaan vastustamassa pienituloisten vapauttamista vaan vaatimassa että tämä palautetaan parlamentaariseen valmisteluun kuten laki edellyttää

pakko kyllä sanoa että on vastenmielinen ja julkea se tapa millä täällä hallituspuolueiden edustajat pesevät käsiään ja kertovat olevansa pienituloisten suomalaisten puolella kun te te olette viimeisen puolen vuoden aikana tuoneet tähän saliin lakiesityksen toisensa jälkeen joissa te kuritatte juuri pienituloisimpia ihmisiä tässä

rouva puhemies tämä nyt varmaan liittyy siihen sarjaan mitä olemme viime aikoina nähneet että vääristellään kerta kaikkiaan opposition sanomaa ja ajatuksia toistan mikäli edustaja heinonen ei sitä kuullut äsken että emme me vastusta sitä yle verotaakkaa helpotetaan mutta sitä me vastustamme toden totta että hallitus näillä toimillaan on poikkeamassa vuosikymmenien kunniakkaasta parlamentaarisesta perusteesta pistämällä toden totta yleisradion rahoituksen hallituksen peukalon alle ja yhdyn kyllä edustaja feldt rannan kritiikkiin siinä että on hyvin ikävä vastenmielinen tunne siinä kun nyt puhutaan pienituloisista kun samaan aikaan tämä hallitus tuo kurittavia

arvoisa rouva puhemies pakko minun on kyllä todeta että ei tästä voi tyylipisteitä antaa tämä ei olisi tarvinnut kuin kolme kolme neljä kokouskutsua sähköpostilla tai tekstiviestillä kutsua kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajat yhteen me olisimme nyt yksimielisesti hyväksymässä tätä lakia jos näin olisi vaivauduttu tekemään en tiedä menikö tämä tietämättömyyden vai vauhtisokeuden piikkiin piikkiin mutta joka tapauksessa näin tapahtui

arvoisa puhemies kiitos edustaja kivelälle noista äskeisistä sanoistanne edustaja heinosen vilpittömyyttä puolustaa pienituloisia epäilen olisikohan ennemminkin kyseessä se että meillä on hyvin paljon suuria pääomatuloja nauttivia joiden pääomatulot ovat miljoonia mutta ansiotulot voivat olla hyvinkin pieniä jolloin hekin välttyvät tältä yle verolta olisiko se syy minkä takia käytit tuon äskeisen

yle vero on vero mitä maksavat suomalaiset ja monet maksavat sen kyllä ihan mielellään mutta minä ymmärrän niitä pienituloisia ihmisiä joille se raha on nyt tällaisena vaikeana aikana iso juttu kova juttu sen takia hallitus on tehnyt nyt ratkaisun että kolmesataatuhatta pienituloista vapautetaan yle verosta ja että he eivät jatkossa enää yle veroa joudu maksamaan ja toisaalta sitten sen että indeksi jäädytetään niin että yle vero ei nouse kenelläkään suomalaisella minun mielestäni se on oikein mutta on kyllä surullista että täällä annetaan sellainen kuva että jos tehdään joku ikävä päätös toisaalla välttämättömyyden talouden vaikeiden aikojen edessä niin silloin ei olisi oikeutta tehdä jotain hyvää päätöstä niille samoille ihmisille joille toisesta suunnasta on tullut jotain ikävää vaikkapa keliakiakorvaus tai tai säästöjä koulutukseen tai säästöjä moneen moneen muuhun minun mielestäni on hyvä että myös tehdään tämänsuuntaisia ratkaisuja missä tuetaan pienituloisten

arvoisa puhemies me olemme tämän maan parlamentissa ja viime viikkoina olemme nähneet tämän maan parlamenttiin pesiytyneen aivan uudenlaisen kulttuurin jossa yritetään harhauttaa puhutaan asian vierestä ja perustellaan asioita sellaisilla argumenteilla mitkä eivät millään tavalla kestä

ei liity tähän asiaan mistä te puhuitte millään tavalla millään tavalla nyt puhumme siitä että hallitus siirtää yle rahoituksen kehyksiin ja indeksitarkastuksesta me olemme sitä mieltä että on hyvä asia jos kolmesataatuhatta suomalaista pienituloista vapautetaan tästä maksusta mutta on julkea se tapa millä te annatte ymmärtää olevanne nyt suuri köyhien ystävä te olette tuoneet ja kannattaneet kaikkia niitä leikkauksia jotka kohdistuvat erittäin epäoikeudenmukaisella tavalla pienituloisimpiin suomalaisiin asiakasmaksut nousevat eläkeläisten asumistuki pienenee ja niin edelleen se on julkeaa edustaja heinonen

haluaisin nyt muistuttaa juuri siitä mistä täällä edustaja heinonenkin kysyi miten nämä nyt liittyvät jos te vaaditte että heinosen pitää pysyä asiassa niin pysytään nyt kaikki minä en kyllä ota vastaan tällaista kritiikkiä että täällä hallituspuolueiden edustajat kaikki vaikuttavat kylmiltä ja puhuvat epätotuuksia ja muuta ehkä viittaat johonkin tässä viikonlopun aikana tulleeseen ministerin toimintaan me kaikki emme ole samannimisiä kuin yksi ihminen joka vastaa täällä omista tekemisistään ja hän hän vastaa siitä itse me muut emme vastaa hänen sanomisistaan se muistettakoon että jokaisella on kuitenkin henkilökohtainen vastuu mitä tulee näihin asioihin niin hallitusohjelmassa on ja meillä on myös paljon hyviäkin asioita takuueläkkeen korotus toimeentulotuen indeksi kyllä meillä on hyviäkin asioita totta kai tämä on semmoista politiikkaa jota halutaan esittää ihmisille mutta

puhemies täytyy ihan ensimmäiseksi osoittaa arvostus ylen hallintoneuvoston puheenjohtajalle edustaja kivelälle näistä rehdeistä sanoista ensimmäisessä käsittelyssä kun käsittelimme tätä kyseistä esitystä kokoomuksesta kokoomuksesta rehdisti tunnustettiin että on tapahtunut lapsus ja virhe sen sijaan on kyllä hämmentävää hämmentävää että nyt tuolta samasta puolueesta tulee sitten täysin erilaisia esityksiä niin kuin tässä oltaisiin nytten kymmenen hyvää tarjoamassa yhden pahan poistuessa on tullut selkeästi esille että kysymys ei ole talouspolitiikasta vaan poliittisesta valinnasta

poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta ja siksi kannatan kyllä edustaja taimelan tekemää hylkäysesitystä

arvoisa rouva puhemies viitaten toden totta viimeaikaisiin näytelmiin jos voi sanoa mitä tässä parlamentissa olemme nähneet kyllä minä toivoisin sitä että hallituspuolueiden taholta ihan tosissaan kuunneltaisiin opposition mielipidettä ja ei myöskään mentäisi vääristelemään kantaamme asiaan johon olemme sen moneen kertaan sanoneet täysin selkeästi meille sopii erinomaisen hyvin että pienituloisimmilla helpotetaan yle verotaakkaa ja kuten täällä sanottiin tässä asiassa ei ole siitä kysymys mutta mitä tulee näihin pienituloisiin ja heille tehtäviin leikkauksiin niin enpä minä vain ole vieläkään kuullut edustaja heinoselta perusteluja siitä kuinka hirvittävän hienoa on se että hallitus on esimerkiksi eriarvoistamassa eläkkeensaajien verotusta palkansaajiin nähden tai että pienituloisilta eläkkeensaajilta leikataan tätä yritimme kysyä edustaja heinosen puoluetoverilta ministeri stubbilta kyselytunnilta miksi teidän teidän mielestänne on oikein että eläkkeensaajien verotusta eriarvoistetaan siihen ei tullut vastausta mutta tuli kyllä haukut varjobudjettiamme kohtaan eli tämä kulttuuri on ala arvoista tässä suhteessa ja sitä en kyllä hyväksy tässä salissa pitkällä parlamentaarisella kokemuksella

arvoisa rouva puhemies myös minä haluan kiittää edustaja kivelää ryhdikkäästä puheenvuorosta mutta valitettavasti samaa ei voi sanoa sitten edustaja heinosen puheenvuorosta täällä asia on juuri niin kuin edustaja kymäläinen sanoi täällä hallituspuolueiden puolelta tunnustettiin että kyseessä on lapsus ja tässä on nyt rikottu niitä yhdessä sovittuja pelisääntöjä eli eduskuntaryhmien puheenjohtajathan joulukuussa kaksituhattayksitoista

jossa sitouduttiin siihen parlamentaariseen valmisteluun yleisradion osalta eli eli siihen että jos muutoksia tehdään niin ne valmistellaan parlamentaarisesti juuri tästä on ollut kyse tässäkin keskustelussa ja siinä keskustelussa mitä kävimme viime viikolla tässä samaisessa salissa eli kyllä tässä on on aivan selkeästi rikottu niitä yhteisiä pelisääntöjä jotka on yhdessä sovittu ja toivon että myös edustaja heinosella on selkärankaa tämä myöntää

arvoisa rouva puhemies hienoa että keskustelu täällä on niin mielenkiintoista että pitää tuolta vartin matkan päästä omasta työhuoneesta tulla takaisin ihan erinomaista edustaja ala nissilä että puhutte siitä kokonaisuudesta juuri siitä yrittää puhua ja se kokonaisuus vain näyttää siltä että ulkopuolisen tutkijaryhmän mukaan hallituksen päätökset eläkeläisiin kohdistuvista leikkauksista kahdeksankymmentä prosenttisesti kohdistuvat niihin eläkeläisiin joiden eläkkeet eläkkeet ja eläketulot ovat alle tuhatkolmesataa euroa kun suomalainen keskivertoeläke tällä hetkellä on tuhatviisisataaneljäkymmentä euroa eli se tarkoittaa sitä että hallituksen päätökset kurittavat nimenomaan pienituloisia eläkeläisiä kokonaisuudessaan hienoa että yle vero lähtee pienituloisilta pois mutta nimenomaan kokonaisuus ratkaisee sitten
takaisin puhujalistaan

arvoisa puhemies käsittelen tässä ainoastaan hallituksen esitystä eduskunnalle

mahdollinen kympin suoritus ei varmaankaan mutta tässä ollaan ja eduskunta päättää tästä esityksessä ehdotetaan valtion televisio ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi niin että valtion talousarviosta valtion televisio ja radiorahastolle yleisradio oyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle kaksituhattakuusitoista tehtäisi indeksikorotusta leikkaus on mielestäni nykyisessä taloustilanteessa välttämätön hallituksen budjetissa esitetään yle veron poistamista pienituloisilta nostamalla alinta tulorajaa veronmaksulle seitsemästätuhannestaviidestäsadasta kymmeneentuhanteenkolmeensataan euroon vuodessa niin kuin täällä monet ovat sanoneet sehän on hyvä apu näille kolmellesadalletuhannelle pieneläkeläiselle että he eivät joudu maksamaan tätä veroa tämä on siis helpotus muun muassa takuueläkkeen saajille mutta vaikuttaa tietenkin kokonaisuuteen julkisin varoin rahoitettavan ylen tehtäviä ja rahoitusta arvioimaan on asetettu parlamentaarinen työryhmä on hyvä selvittää vuotuisen puolen miljardin rahoituksen tarpeenmukaisuus ja se kuuluuko ylen profiiliin tuottaa sellaista määrää viihdeohjelmia aikana jolloin kaupallista mediaa on näitä varten tarjolla valtavat määrät

arvoisa puhemies todellakin niin kuin täällä on on puhuttu vuosikymmenten historiasta menemme ajassa taaksepäin tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksanaan jolloin siis hyväksyttiin niin sanottu lex jahvetti sen seurauksena että silloin yleisradion hella veti idästä eli eli pääjohtaja wuolijokeen oli kyllästytty ja haluttiin tehokkaammin yleisradiota valvoa eduskunnan toimesta tämä on ollut hyvin keskeinen periaate ja kyllä täytyy sanoa että tätä periaatetta on huonoin huonoin tyylipistein rikottu niin kuin tuossa aikaisemmin debattipuheenvuorossa sanoin

oli oli erittäin harkitsematonta ja ilmeisesti vauhtisokeuden täyttämää että näin nopeasti tämä asia tuotiin itse en halua uskoa mihinkään salaliittoteorioihin ja yhtä lailla niin tämä parlamentaarinen työryhmä on aloittanut olisi ollut hienompaa hienompaa että puheet kehyksistä olisi vasta sitten tämän työryhmän työskentelyn jälkeen aloitettu uskon sataprosenttisesti että myös vastaisuudessa tämä miltei pyhä periaate yleisradion parlamentaarisesta valvonnasta toteutuu jatkossakin mutta kyllä kiistatta tämä on tuonut tietynlaisen särön joka meidän pitää nyt poliittisessa yhteisymmärryksessä kyetä ratkaisemaan ilman kiihkoa ja hallitus oppositio asetelmaa

arvoisa rouva puhemies minä kyllä myös arvostan tätä edustaja kivelän näkemystä tässä hän näkee juuri sen historian mikä tässä on ollut ja mikä on ollut arvokasta ja hyvä meille kaikille se että olemme pitäytyneet tässä parlamentarismin periaatteessa juuri siksi että meillä on aika pelottavia esimerkkejä siitä jos yleisradio laitetaan hallituksen peukalon alle vaan nimenomaan toistan varmaan noin kymmenennen kerran näissä debateissa sen tärkeän periaatteen yleisradio on kansan radio eduskunnan radio eikä sen missään nimessä pidä pidä olla hallituksen tarkoitusperien toteuttaja tämä on hyvä periaate tärkeä periaate ja myös minä totean sen edustaja kivelän ilmaiseman hengen tavoin että on surullista siis surullista se että täällä riidellen puhutaan yleisradion asioista se ei ole hyvä asia mielestäni nimenomaisesti tämä tämä vahva tunne siitä miksi näin täytyy tehdä on ollut ainakin itselleni kovin kovin vakava pohdittava viime aikoina että miksi hallitus näin meni tekemään kyllä minä sitä arvostan että täällä myös edustaja kivelä juuri tunnusti ja kertoi tämän lapsuksen ja näin ja toivoisin myös tietynlaista nöyryyttä tämän asian tunnistamisen suhteen esimerkiksi sieltä salin oikealta laidalta

arvoisa puhemies

kun salissa vähän rauhoittui ja saa puhua mikä on kansanedustajille tietysti perustuslaissa annettu oikeus eikä sitä toki puhemies ole kyseenalaistanutkaan ehkä meidän aggressiivinen vihervasemmisto hieman sitä kyseenalaisti tuossa että mistä saa keskustella ylestä nyt tietysti keskustellaan kokonaisuutena voi olla että valmistelussa on tapahtunut niin kuin arvostamamme ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja edustaja kivelä totesi tyylirikko tyylirikko

se lopputulos mihin päästiin ja lopputulos on mielestäni hyvä kolmesataatuhatta pienituloista vapautetaan yle verosta he eivät jatkossa joudu ylen palveluista maksamaan indeksi jäädytetään eli näinä vaikeina aikoina ei kenenkään suomalaisen yle vero nouse

arvoisa puhemies mielestäni edustaja heinosen puheenvuoro oli hiukan outo koska nyt mikään ei kelpaa tänään ei taas kerran hallituspuolueen edustaja puhuu tulevaisuudesta ja ja puhuu yle verosta ihan kuin tämä olisi pysyvä malli nyt tämä asia on siirretty parlamentaarisen työryhmän tehtäväksi joten voi tulla muutoksia edustaja heinonen se on tämän parlamentaarisen työryhmän tehtävä katsoa joten minun mielestäni ei ei saisi nyt täällä puhua siitä ikään kuin tämä olisi nyt tämä malli koska siihen voi tulla muutoksia vielä se on parlamentaarisen työryhmän vallassa

arvoisa rouva puhemies on oikeastaan ollut aika hienoa että tämmöistä keskustelua käydään vaikka paikoin tämä on ollut pikkuisen vähemmän korrektia ja totta kai tässä keskustelussa ovat tällaiset puoluepoliittiset ja hallitus oppositio asetelmat näkyneet

jatketaan keskustelua ylen ympärillä koska kyllä meidän pitää ymmärtää että se että yleisradio on parlamentaarisessa valvonnassa merkitsee aidosti sitä että näin on on hyvin valitettavaa kun esimerkiksi ylen kertomusta käsitellään täällä että sali usein kumuaa tyhjyyttään ja on kenties vain esittelypuheenvuoro ja se nuijitaan tässä meillä on kyllä itse kunkin kansanedustajan ja tänäänkin tähän keskusteluun osallistuneiden kansanedustajien peiliin katsomisen paikka että oikeasti kävisimme tätä keskustelua ylen ympärillä aidommin ja vakavammin

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sosiaali ja ja terveysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä

arvoisa puhemies esitän että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaiset neljä lausumaehdotusta

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä meillä on kansalaisaloite jonka tarkoituksena on estää pienimpien synnytysyksiköiden lakkauttaminen tämä aloite keräsi kaikkiaan lähes kuusikymmentäseitsemäntuhatta allekirjoitusta ja meiltä tuolta lapista meri lapin alueelta reilut parikymmentätuhatta nimeä tällä aloitteella halutaan muuttaa niin sanottua päivystysasetusta asetus tehtiin jotta synnytyksiä hoitavien sairaaloiden päivystystä päivystystä saataisiin tehostettua asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavissa sairaaloissa tulee olla ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius sekä lastentautien erikoislääkäri tai lastentautien hoitoon hyvin perehtynyt lääkäri jolla on mahdollisuus neuvotella hoidosta lastentautien erikoislääkärin kanssa täytyy kyllä valitettavasti sanoa tässä sosiaali ja terveysministeriö on perustellut tätä asiaa potilasturvallisuuden parantamisella mutta meillä esimerkiksi tuolla meri lapin alueella ovat nyt jo muuten tämän päivystysasetuksen täyttävät kriteerit voimassa paitsi sen osalta että näitä synnytyksiä on alle sen tuhat noin vuosittain mutta haluaisin kyllä tässä esille nostaa perussuomalaisten vaaliohjelmasta kohdan jossa lähdettiin siitä että päivystysasetus on purettava tämä on suora lainaus perussuomalaiset katsovat että asetuksella luodaan huomattavia lisäkustannuksia emmekä pidä kestävänä järjestelmää joka on poikkeusluvan alla päivystysasetus lisäksi uhkaa lopettaa jatkossa synnytykset useista eri sairaaloista mikä puolestaan vaikuttaa dominoefektinä muihinkin erikoisaloihin me emme kannata synnytysten keskittämistä vain suuriin yksiköihin päivystykset tulee tarkastella osana suurempaa kokonaisuutta kysynkin tässä yhteydessä arvon perussuomalaiset mihin unohtui tämä vaalilupaus

arvoisa puhemies tämä synnytyssairaaloiden kohtalo varmasti tulee vielä puhuttamaan tätäkin eduskuntaa sote uudistuksen ja ja sen ratkaisun ympärillä siinähän on malli jossa olisi laajan päivystyksen kaksikymmentäneljä kautta seitsemän sairaalaa ja osittain julkisuudessa on annettu ymmärtää että ne olisivat tulevaisuudessa näitä synnytyssairaaloita minun ymmärtääkseni niin vähällä synnytyssairaalamäärällä ei tulla toimeen ja olen antanut itselleni ymmärtää että synnytyssairaaloita tulee jatkossakin olemaan olemaan enempi ehkä osittain meillä tulevaisuudessa synnytyksiä en ole siinä ammattilainen muuta kuin toisen lapsen itse vähän niin kuin kätilöineenä

vaaralliseksi tiedetyissä tilanteissa joko syntyvälle lapselle tai äidille vaarallisissa tilanteissa keskitetään isompiin sairaaloihin missä on parempi valmius tällaisiin tilanteisiin toivottavasti kuitenkin synnytyssairaaloiden määrä tulee jatkossakin olemaan korkeampi kuin tuo tuo kaksitoista mikä on nyt ainakin jossain lehtitiedoissa välähtänyt jopa synnytyssairaaloiden määränä mikä tietääkseni on väärä tieto

arvoisa puhemies edustaja ojala niemelä on oikeassa kun puhuu tästä että että asetuksessa mainitussa minimivaatimuksessa tuhannesta synnytyksestä ei ole kyse kyse turvallisuudesta potilasturvallisuudesta tai laadusta jos kaikki muut kriteerit täyttyvät jotka liittyvät tähän laatuun ja turvallisuuteen mutta määrällisesti jäädään alle

niin silloin minun mielestäni käytetään väärin tätä turvallisuuskäsitettä myös tämän kansalaisaloitteen keskustelun aikana valiokunnassa ja avoimessa kuulemistilaisuudessa kerrottiin että mahdollisesti tullaan jatkossa vaatimaan kaksituhatta synnytystä elikkä tämä raja on hyvin hyvin häilyvä ja muuttuva mikä osoittaa sen että kyse ei ole potilasturvallisuudesta

arvoisa rouva puhemies hyvää ei kannata korjata kuten täällä on sanottu vastasyntyneiden ja synnytysten turvallisuus suomessa on ollut aivan huippuluokkaa euroopassa mitään laatuongelmaa ei ole ollut ei ole mitään asiaperustetta miksi synnytykset pienissä sairaaloissa pitää lopettaa

arvoisa puhemies päivystysasetuksen mahdollistama poikkeuslupa on sittemmin myönnetty kaikille viidelle sairaalalle jotka lupaa hakivat tämä on valiokunnan mietinnöstä me olemme nyt saaneet tämän sote sovun aikaan ja nämä tulevat olemaan sitten näiden sote alueiden hallinnassa jatkossa ymmärrän kyllä huolen ja on tärkeätä että tässä tässä tarkastellaan sitten sitten jatkossakin tätä luvat ovat nyt määräaikaisia osittain just sen vuoksi että sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä myös päivystyksen järjestäminen järjestäminen muuttuu merkittävästi

arvoisa rouva puhemies puhun vielä tuosta lapin tilanteesta länsi pohjan keskussairaalan osalta voidaan todeta että se on manner suomen toiseksi pienin synnytyssairaala tilastojen mukaan vuonna kaksituhattakolmetoista siellä syntyi kuusisataakaksikymmentäkahdeksan lasta ja rajan läheisyyden johdosta muutamia synnyttäjiä on tullut pohjois ruotsista mutta määrät eivät ole kovin suuria sairaala on hyvin varustautunut laadukkaiden synnytysten näkökulmasta meillä pohjoisessa matkat

mitä minusta voidaan tehdä on myöntää jatkolupa näihin poikkeuksiin ennen kuin ollaan sitten tässä uudessa sote alueessa myös länsi pohjan keskussairaalalle

vielä sen verran että minä toivon todellakin nyt että hallituspuolueiden edustajat katsovat mitä tapahtuu tälle asetukselle koska se on asetuksessa päivystysasetuksessa tämä vaatimus tuhannesta synnytyksestä jos todella on niin että sekä selvitysmies että sosiaali ja terveysministeriön virkamiehet haluavat nostaa tätä minimimäärää yhä edelleen kahteentuhanteen niin silloin olisi kyllä syytä harrastaa vähän tällaista poliittista edunvalvontaa ja todellakin kyseenalaistaa ne perusteet mihin tämä kokonaisuudessaan perustuu joten nyt pyydän että hallituspuolueiden edustajat ovat tosi hereillä kun tätä kysymystä pohditaan sosiaali ja terveysministeriössä

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia ensin päätetään liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön kahdeksan pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia ensin päätetään maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnön viisi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen irtisanomisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies mainittuun pykälään ehdotetaan lisättäväksi varojen käyttökohteeksi myös hirvieläinkantojen hoidosta aiheutuvat sekä muut vastaavat menot mielestäni tämä on erittäin tärkeä lisäys koska viime vuosina on toteutettu hoitosuunnitelmia muun muassa metsäpeuran elinvoimaisuuden ja hallinnan parantamiseksi uhanalaisluokituksessa metsäpeura on silmällä pidettävä ei varsinaisesti uhanalainen on kuitenkin muistettava että metsäpeuroja on maailmassa vain suomessa sekä venäjän karjalassa suurin metsäpeurakanta on venäjän karjalassa suomessa metsäpeurakanta on tällä hetkellä runsain kainuussa jossa sitä on noin tuhatviisisataa yksilöä jonkin verran eläimiä tavataan myös pohjois karjalassa sekä suomenselän alueella tämän muutosesityksen mukaan varoja voidaan suunnata muun muassa metsäpeurakannan elinvoimaisuuden vahvistamista tukeviin hankkeisiin pidän muutosesitystä jo tämänkin vuoksi erittäin hyvänä nykyinen sukupolvi ratkaisee onko metsäpeurakanta elinvoimainen tuleville sukupolville vai onko lajia jatkossa suomessa enää ollenkaan suurpedotkin verottavat omalta osaltaan peurakantaa ja peura alueella suurpetokannatkin on pidettävä riittävän pieninä esityksen mukaan varoja voitaisiin käyttää myös riistavahinkorekisteristä aiheutuviin menoihin tällöin parannettaisiin hirvieläinkantojen hallintaa tämä mahdollistaisi vahinkojen ennaltaehkäisyn metsästyksellä tai muilla toimenpiteillä näillä toimilla saadaan estettyä erityisesti hirvien suuret kannanvaihtelut jotka vaikuttavat muun muassa metsäta louden vahinkoihin sekä hirvieläinonnettomuuksiin kyseisellä muutoksella on siten vaikutusta myös meidän jokaisen liikenneturvallisuuteen arvoisa puhemies pidän esitystä kokonaisuutena erittäin hyvänä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmeneskolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies uusi kalastuslaki tulee voimaan ensimmäinen päivä tammikuuta kaksituhattakuusitoista uudessa laissa on otettu käyttöön termi kaupallinen kalastus ammattimaisen kalastuksen tilalle neljännen pykälän kahdeksannentoista mukaan kaupallisella kalastajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä joka on merkitty kaupallisen kalastustoiminnan harjoittajista pidettyyn rekisteriin hallituksen esityksessä ehdotetaan ehdotetaan että polttoaineverolakiin tehtäisiin uuden kalastuslain edellyttämät muutokset ammattimaisessa kalastuksessa käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin näitä polttoaineverolain muutostarpeita ei ole otettu aikaisemmin huomioon kalastuslain valmistelun yhteydessä mikä on varsin ymmärrettävä seikka kalastuslain mainitsemista kaupallisista kalastajista pidetään rekisteriä tämän lisäksi kalastustoiminnan harjoittajan käyttämän kalastusaluksen tulee olla rekisteröity merikalastusaluksista tai sisävesikalastusaluksista pidettävään kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteriin rekisteristä ja sen nojalla annettavasta rekisteröintitodistuksesta käy ilmi mihin ryhmään kaupallinen kalastaja kuuluu kuuluuko hän yksi vai luokkaan toisen polttoaineverotuen käytännön toteuttamisen ja valvonnan helpottamiseksi esityksessä ehdotetaan että verotonta polttoainetta saa käyttää vain kalastustoiminnan harjoittaja mikä on merkitty mainitun rekisterin ryhmään yhdeksi kuuluvaksi uusien ja aktiivisten kalastajien lukumäärän ei ennusteta olennaisesti suurenevan uuden kalastuslain myötä tällä hetkellä tilastojen mukaan nykyisessä ammattikalastajarekisterissä oli vuoden kaksituhattaneljätoista lopussa yhteensä merellä toimivaa ja sisävesillä toimivaa ammattikalastajaa joilla on ollut oikeus verottomaan polttoaineeseen näille kalastajille ei tule lähtökohtaisesti mitään muutoksia polttoaineen käytön suhteen he ovat edelleen oikeutettuja käyttämään aluksissaan verotonta polttoainetta esityksen ei arvioida lisäävän tullin työmäärää itse entisenä vesiliikenteen valvojana toivoisin tullia kuitenkin entistä enemmän myös sisävesialueille valvontaan kiinnijoutumisriski vähentää huomattavasti enemmän laittomuuksia kuin rangaistusten korottamiset ymmärrän kuitenkin tullin rajalliset henkilöstömäärät arvoisa puhemies pidän hallituksen esitystä erittäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesneljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotettujen muutosten johdosta tulisi varsin paljon vaikutuksia jo ajokortin omaaville kuljettajille muun muassa aiempien säännösten mukaisten pitkäaikaisten ajokorttien kaksoiskappaleiden ja muiden esityksessä tarkoitettujen korvaavien ajokorttien voimassaoloajat lyhenisivät käytännössä oleellisesti

voimassaoloajan lyheneminen lisäisi kuljettajien ajokorttien uusimiskertoja ja siitä aiheutuisi ylimääräisiä kustannuksia esityksen mukaan näin voisi tapahtua erityisesti raskaan kaluston ajo oikeuden sisältävien ajokorttien kohdalla koska niissä on lyhyemmät voimassaoloajat raskaan kaluston ajokortit jouduttaisiin uusimaan viiden vuoden välein ja ryhmän yksi ajokortit viidentoista vuoden välein seitsemänkymmenen vuoden ikään saakka hallitus panostaa harmaan talouden valvontaan ja hyvä niin osa harmaasta taloudesta kulkee tien päällä kumipyörillä raskaan kuljetuksen kustannukset lisääntyisivät tämänkin esityksen myötä jälleen oleellisesti suomalaisen kuljetusyrittäjän on jo tällä hetkellä erittäin vaikea pärjätä kilpailussa eun ulkopuolelta tulevan kilpailijan kanssa kuljetusyrittäjien välisen kilpailun vääristymisestä aiheutuu koko suomalaiselle yhteiskunnalle vääristymistä ja se heikentää rehellisten suomalaisten kuljetusyrittäjien mahdollisuuksia toimia alalla tasa arvoisesti ulkomaisen kuljetusyrittäjän kanssa mielestäni ajokorttiuudistuksesta tulevat kustannukset pitäisi pystyä kompensoimaan jollain tavoin kuljettajalle tai kuljetusyrittäjälle arvoisa puhemies olisi myös hallinnollisia vaikutuksia nämä muutosehdotukset lisäävät ajokorttien uusimiskertoja poliisissa ja sen myötä myös viranomaistyötä näistä ehdotetuista voimassaoloajan muutoksista sekä niiden vaikutuksista aiheutuu myös rekisteröintijärjestelmän muutostarpeita tälläkin hetkellä poliisin tietojärjestelmä vitja on vasta työn alla eikä varmuutta sen valmistumisesta ole olemassa edellä kerrotuista seikoista johtuen pidän esitystä varsin haastavana ja ajokortin haltijan sekä viranomaisten kustannuksia lisäävänä uudistus on mahdollista toteuttaa mutta nämä seikat on tässä uudistuksessa huomioitava

arvoisa puhemies tavoitteena on koko ajan ollut byrokratian vähentäminen hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajokorttilain muuttamisesta lisää byrokratiaa ja kustannuksia jos vaihdat sukunimen tai joudut ryöstön kohteeksi ja haet uuden ajokortin et saakaan enää sitä ajokorttia samoilla ehdoilla kuin millä sinun edellinen ajokorttisi oli se on epäoikeudenmukaista esityksessä myös raskaan kaluston ajokortit jouduttaisiin uusimaan viiden vuoden välein raskaan kaluston kuljettajat eivät kaipaa lisää kustannuksia eivätkä byrokratiaa tämä tulisi kompensoida nyt ainakin kustannusten osalta

rouva puhemies haluan tässä vaiheessa kiittää edustaja kulmalaa erinomaisesta puheenvuorosta tämän uudistuksen osalta näen että tässä esityksessä on paljon paljon asioita jotka ovat positiivisia mutta myös useita elementtejä joihin on syytä sitten suhtautua valiokuntakäsittelyssä kriittisesti on katsottava millä tavalla tämä esitys suhtautuu hallitusohjelman vaatimukseen siitä että me kevennämme normeja ja puramme niitä ja myös pohdittava se millaiset taloudelliset vaikutukset tästä aiheutuvat ennen kaikkea kuljetusalan

arvoisa rouva puhemies kiitos sinne että kuunnellaan täältä viestejä yritetään aina etsiä niitä evästyksiä sitä vartenhan nämä keskustelut ovat itse kaivoin ihan tuon alkuperäisen direktiivin vuodelta kaksituhattakuusi ja huomasin siellä johdannossa kohdan viisi jossa todetaan että tämän direktiivin ei pitäisi rajoittaa olemassa olevia oikeuksia ajamiseen jotka on myönnetty tai saavutettu ennen direktiivin soveltamispäivää

en ymmärrä miten miten niiden määräajat ja nämä estäisivät sitä väärentämistä jos jos ne on jo nyt erittäin hyvin sirutettu jotenkin jotenkin tässä tässä tuntuu että tämän direktiivin vaatimukset ja ehkä välttämättä suomen hallituksen esityksen taso

ole ihan tasapainossa että voisi katsella sitäkin ettei tässä ole taas sitä kuuluisaa suomi lisää haluaisin että kun siihen perehdytte valiokunnassa katsotte katsotte sen tarkkaan ihan aidosti tästä tulee byrokratiaa ja kustannuksia ihmisille suomessa nyt varmasti ei ole asiakirjojen taso niin huono

kiinnitin itse tähän esitykseen perehtyessäni huomiota siihen että lausunnonantajatahot ovat kohtuullisen kriittisiä olleet tätä kohtaan eli suuressa osassa lausuntoja on on toisaalta pidetty tätä sinänsä perusteltuna mutta sitten arvosteltu esimerkiksi byrokratian lisääntymistä tai sitä että kustannuksia tulee lisää aivan erityisesti jonka edustaja meri otti tuossa äsken esiin eli sen että ajokorttien väärentämiset ja väärinkäyttö eivät ole olleet suomessa ongelmana ja tämä on kuitenkin yksi yksi keskeinen perustelu tälle uudistukselle sinänsä ymmärrän että tälle uudistukselle on omat perustelunsa olemassa mutta varmasti on tarpeen että valiokunnassa asiaan huolella paneudutaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenesviides asia käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö viisi asian käsittely keskeytettiin kahdeskymmenesseitsemäs yhdettätoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa keskustelu jatkuu

tästä todella käytiin hyvä keskustelu viime viikolla valiokunnan jäsenenä kiinnittäisin huomiota siihen että tässä mietinnössä todetaan että hallituksen vuosikertomusta pitää kehittää sivumäärä on iso mutta tieto ei ole analysoitua se ei ole fokusoitua ja ennen kaikkea hallituksen toimien vaikuttavuutta pitäisi tarkastella ja siitä saada eduskunnalle informaatiota se on erittäin tärkeää tässä mietinnössä myöskin käsitellään niitä asioita joita tarkastusvaliokunta on nostanut viime kaudella esille kuten harmaata taloutta kuten homekouluja senaatti kiinteistöjä minusta siinä on tehty edelliskaudella hyvää työtä ja on tärkeää että uusi eduskunta vielä katsoo missä vaiheessa ollaan ja ja tavallaan päättää ne nyt tarkastusvaliokunta itse miettii uusia aiheita mitkä ovat tällä kaudella sitten tärkeitä kun seurataan hallituksen työtä ja nostaa muutaman tärkeän asian esille kaiken kaikkinensa tuo hallituksen kertomus on kehittynyt mutta todellakin jos vertaa yritysten vuosikertomuksiin ja muihin joissa tietomäärä on paljon analysoidumpaa fokusoidumpaa ja jotka kertovat paremmin tuloksista tuloksista ja vaikuttavuudesta tässä tässä on haaste ja uskon että ensi vuonna tuo kertomus on on selvästi parempi

arvoisa rouva puhemies tarkastusvaliokunta todellakin tässä mietinnössään kiinnitti huomiota hallituksen vuosikertomuksiin ja tätä vuosikertomusmenettelyähän on jo kehitetty aiempien eduskunnan toiveiden pohjalta mutta kyllä siellä hyvin vahvasti nousi esiin se näkemys että edelleen kehittämisen tarvetta on nimenomaan luettavuuden suhteen en tiedä kuinka moni kansanedustaja esimerkiksi tässä talossa näitä vuosikertomuksia lukee mutta mutta olisi tarpeen että että niistä tulisi sellainen merkittävä dokumentti jonka pohjalta voidaan tarkistaa millä tavalla hallitus on pannut toimeen eduskunnan päätöksiä ja eduskunnan tahtotilaa no sitten tässä mietinnössä on erityisesti kiinnitetty huomiota muutamaan tärkeään asiaan joita edustaja ala nissilä jo luettelikin ja erityisesti haluaisin nyt nostaa tämän harmaan talouden torjunnan tässä suhteessa täytyy hallitukselle antaa kiitos siitä että hallitus on jo perunut niitä aiemmin suunniteltuja leikkauksia harmaan talouden nimenomaan poliisin toiminnan osalta mutta edelleen on tarpeen että määrätietoista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa jatketaan meillähän on kokemusta kuudesta peräkkäisestä vaalikauden pituisesta talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunnan toimintaohjelmasta ja nyt ei sellaisesta vielä ole tämä hallitus päätöstä tehnyt onko nyt tarpeen sitten vaalikauden mittainen erillinen toimintaohjelma torjuntaohjelma vai joku kenties pidempi ohjelma se on hallituksen harkinnassa mutta joka tapauksessa tätä työtä ja määrätietoista työtä on tarpeen jatkaa

arvoisa puheenjohtaja edustaja räsänen otti puheeksi harmaan talouden on selvää että mitä enemmän on ollut valvojia ja valvontaa sitä enemmän on kiinnijäämisriskiä myös harmaassa taloudessa monesti unohtuu se harmaa talous kulkee myös kumipyörillä kuten jo aikaisemmassa puheessani mainitsin kun lakkautitte viime kaudella liikkuvan poliisin väheni tuntuvasti myös raskaan liikenteen valvonta tänä vuonna se on pudonnut kaksikymmentäkolme prosenttia edellisvuodesta harmaa talous kiittää tästä viime kaudella vähensitte myös esimerkiksi poliisikoulutusta tämän vuoksi harmaan talouden valvontaan ei ole jatkossakaan tulossa uusia työmiehiä riittävästi jälleen harmaa talous kiittää viimeaikaiset turvapaikkatutkinnat vievät myös henkilöstöä harmaan talouden tutkinnasta edelleen harmaa talous kiittää minä en tästä kiitä raskaan liikenteen asianmukainen valvonta on jokaisen rehellisen kuljetusyrittäjän etu kuten olen jo tänään aikaisemminkin

arvoisa rouva puhemies tosiasia on se että jos viime kaudella ei olisi tuota poliisin hallintorakenneuudistusta tehty mikä yhdessä hallituspuolueiden koko koko hallituksen kesken sovittiin niin meillä olisi sekä liikennevalvonnassa että muussa poliisitoiminnassa useita satoja poliisimiehiä vähemmän siis siinä kenttätyössä olisi vähemmän on aivan varmaa että myös liikennevalvonnan taso olisi heikompi poliisin hallintorakenneuudistus mukaan lukien se että liikkuvan poliisin ja paikallispoliisin hallinnot yhdistettiin sisälsi sen että voimavaroja saatiin siirrettyä hallinnosta kenttätyöhön taustalla tietenkin on tämä kireä taloustilanne joka edelleenkin edelleenkin meillä jatkuu ja jonka kanssa poliisi poliisi valitettavasti joutuu toimimaan mutta on aivan selvää ja toivon että edustaja ottaa asiasta tarkemmin selvää vaikka tuolta sisäministeriöstä käsin että että tämä uudistus joka tapauksessa oli liikenteen valvonnan kannalta myönteinen uudistus

arvoisa puhemies tähän on nyt aivan pakko hieman vastata vaikka sali on lähes tyhjä silloin kun tätä pora kolmosta tehtiin tavoitteethan tässä olivat hyvät muun muassa päällystöstä virkojen saaminen kentälle ja kenttätyömiesten lisääminen mutta näin ei ole todellisuudessa käynyt elikkä eihän niitä päälliköitä ole sieltä vähennetty yhtään minnekään he ovat edelleen toisissa päällikkötasoisissa viroissa ja he he lähtevät ainoastaan eläkkeelle sieltä jolloin saadaan paikkoja auki en usko tilastoihin vedoten että liikennevalvontaan on tullut yhtään enempää konstaapeleja kuin mitä siellä oli vuonna kaksituhattakaksitoista jolloinka liikkuva poliisi oli voimissaan ja liikennevalvonnan tason piti pysyä pora uudistuksen jälkeen kaksituhattakaksitoista tasolla mutta siinä se ei ole pysynyt tästä on olemassa selvät tilastot ja viimeksi tänään sain tämän vuoden tilastot liikennepoliisilta jossa itsekin olen ollut edellisen vuoden ja sitä edelliset kuusitoista vuotta liikkuvassa poliisissa minulla on varsin hyvät tilastot näistä

rouva puhemies edelleen toistan sen että toivon että edustaja kulmala tarkistaa tietonsa sisäministeriöstä kun tuota poliisiuudistusta tehtiin siinä lähdettiin nimenomaan siitä liikkeelle että ketään ei irtisanota eli haluttiin hyvää henkilöstöhallintoa ja eläköitymisen kautta niitä virkoja ja tehtäviä oli nimenomaan tarkoituskin vähentää tämä vähennys ei koske pelkästään päälliköitä se koskee myös esimerkiksi hallintohenkilöstöä jo viime vuoden aikana jo jo sen ensimmäisen uudistuksen jälkeisen vuoden aikana saatiin enemmän säästöjä itse asiassa aikaan kuin mitä oli siinä tavoiteaikataulussa ihan tämän henkilöstövähenemän vuoksi mikä johtuu siitä että henkilöstön ikärakenne oli sen verran korkea eli he olivat lähellä eläkeikää no missään vaiheessa ei elätelty sellaista toivetta että liikennevalvontaa olisi pystytty niillä resursseilla lisäämään toki henkilökohtaisesti toivoisin sitä että poliisiin saataisiin runsaasti lisää resursseja niin liikennevalvontaan kuin

meillä olisi kaikilla poliisitoiminnan alueilla alueilla selvästi huonompi tilanne tällä hetkellä kuin mitä se nyt on se on täysin selvää me voimme varmasti tästä jatkaa keskustelua vaikka näiden dokumenttien kanssa

arvoisa rouva puhemies haluan ihan tähän alkuun todeta että arvostan totta kai sitä työtä mitä edustaja räsänen ministerinä toimiessaan teki erittäin vaikeissa olosuhteissa mutta tietenkään tilanne ei nyt muutu siitä mihinkään että viimeisinä vuosina ja edellisten hallitusten toimenpiteiden seurauksena kokonaisuutena tämä suomen sisäisen turvallisuuden järjestelmä johon osaltaan myös harmaan talouden torjunta sitten linkittyy on ajettu valitettavan alas haluan tässä yhteydessä kiittää kyllä tätä hallitusta siitä että nyt viimeisimmässä lisätalousarviossa osoitettiin sisäiseen turvallisuuteen noin viidentoista miljoonan euron lisämääräraha joka on tietysti tässä vaiheessa erittäin tärkeä laastari näitten aikaisempien hallitusten haavojen paikkailuun mutta on totta kai selvää että nyt kun keväällä lähdetään kehyksiä katsomaan meidän täytyy kyetä myös kriittisesti tarkastelemaan tätä sisäistä turvallisuutta ja miettiä millä tavalla kykenemme sen järjestelmän säilyttämään sellaisessa kuosissa että kansalaisten turvallisuus taataan ja myös tästä harmaan talouden torjunnan näkökulmasta että sinne osoitetaan riittävät resurssit

arvoisa rouva puhemies tässä on herännyt oikein mielenkiintoinen keskustelu poliisitoiminnan järjestämisestä hallituksen kertomuksen yhteydessä tässä ei vähätellä tietenkään kenenkään aikaisempia tehtäviä mutta en voi olla yhtymättä moniin näihin edustaja kari kulmalan havaintoihin hänhän on kotoisin vaikka edustaa savo karjalaa tuolta ylihärmä ylistaro akselilta ja sitä osaamistahan täällä salissa on tällä hetkellä runsaasti ja se kyllä näkyy minun viestini liikennealan yrittäjiltä on on ollut kyllä aika selkeä teillä ei enää ole valvontaa kun liikkuva poliisi on lakkautettu ei punnita lasteja ei katsota missä kunnossa autot ovat ja missä kunnossa ovat niitten autojen kuljettajat

raskaaseen liikenteeseen

arvoisa rouva puhemies tämä aiheen ympäriltä menee nyt nyt tähän poliisikeskusteluun mutta hyvä niin koska käsiteltävänä on nimenomaan edellisen hallituksen vuosikertomuksen tarkastus näistä harmaan talouden torjunnan resursseista haluan sen todeta että viime kaudella oli kahdenkymmenen miljoonan euron lisärahoitus tähän harmaan talouden torjuntaan senhän nyt nykyinen hallitus leikkasi pois no hallitus perui sen kuuden pilkku neljän miljoonan euron osalta tämän leikkauspäätöksen joten poliisin osalta nyt voidaan toivon mukaan pitää ne lisäresurssit joita viime kaudella saatiin aikaan sinnehän palkattiin noin sata henkilötyövuotta tekemään tätä harmaan talouden torjuntaa itse asiassa se ei pidä lainkaan paikkaansa että olisi joku aukko tullut viime kaudella tähän harmaan talouden torjuntaan vaan päinvastoin sitä vahvistettiin se näkyi esimerkiksi siinä että takaisin saatu rikoshyöty sen euromäärä

tässä suhteessa todellakin toivon että nyt kohdistaisitte tuon energianne siihen että saatte hallituksessa vietyä läpi sen että harmaan talouden torjunnassa todellakin saadaan sekä riittävä tahtotila toimenpideohjelmaan että riittävät resurssit jotta pysytään edes tuon edellisen hallituksen tasolla esimerkiksi takaisin saadun rikoshyödyn osalta arvoisa puhemies vielä totean sen näistä poliisin resursseista että no minä ehkä käytän toisen puheenvuoron

rouva puhemies haluan tässä todeta vain edustaja räsäselle että ehkä tämä takaisin saadun rikoshyödyn budjetoiminen hivenen alaspäin vain osoittaa sen että tämä hallitus käsittelee asiaa realistisesti totta kai olisi olisi helppoa vetää näitä asioita hatusta ja ylöspäin mitä näillä toimenpiteillä saadaan

arvoisa puhemies oikeastaan edustaja kärnä jo toi esille mitä halusin todeta edustaja päivi räsäselle kyllä hallitus ottaa harmaan talouden torjumisen todella vakavasti minusta on vähän vastuutontakin se että oppositio on täällä salissa väittänyt että täällä jollakin lailla hallitus ei olisi kiinnostunut näistä asioista kysymys on kokonaisesta ketjusta poliisilla pitää olla tutkijoita tutkimaan vakavia talousrikoksia joilla on kansainvälisiä kytkentöjä mutta samalla tavalla täytyy huolehtia myös sitten oikeusministeriön rahoista syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten osalta etteivät jutut vanhene käsiin siellä on vanhentunut jopa syyttäjillä käsiin juttuja jotka on tutkittu mutta ei ole ollut aikaa viedä niitä sitten käräjäoikeuksiin ja siitä eteenpäin

haluan kyllä itse asiassa nyt itse kuitenkin kiittää edellisen hallituksen sisäministeri räsästä joka mielestäni oli oli yksi sen hallituksen parhaista ja tietysti myös pitkäaikaisimmista ministereistä hän hän varmasti teki niiden resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa oikein hyvää työtä jotka hänelle siinä hallituksessa suotiin mutta haluan tässä nyt tosiaan myös todeta tasapuolisuuden nimissä sen että tämä tämä nykyinenkin hallitus nyt sitten palautti palautti tähän budjettiesityksen täydennykseensä nämä harmaan talouden määrärahat kuusi pilkku neljä miljoonaa euroa pidän sitä oikein oikein erinomaisena ratkaisuna se nyt tässä tässä myös todettakoon tässä täydentävässä talousarvioesityksessä on paljon muitakin määrärahoja sisäasiainministeriön pääluokkaan myönnetty jotka varmasti varmasti lisäävät maamme sisäistä turvallisuutta

rouva puhemies täytyy siinä mielessä yhtyä edelliseen puhujaan että että on harmi että täällä opposition edustajista on räsänen koska itse olen arvostanut häntä poliitikkona ja ja monissa asioissa olen olen hänen kanssaan samaa mieltä ja hän joutuu ottamaan ehkä enemmän tätä oppositiokritiikkiä vastaan kun se olisi ehkä tarkemmin kohdennettu jopa muillekin mutta se siitä räsänen toivoi että me hallituspuolueiden kansanedustajat keskittyisimme esimerkiksi harmaaseen talouteen

ja näin olemme tehneetkin esimerkiksi työ ja tasa arvovaliokunnassa jonka jäsen olen kuulimme asiantuntijoita ja ja muun muassa poliisin asiantuntijoita jotka kertoivat että

saadaan tuottoa yhdestä henkilötyövuodesta ja noin karkeasti arvioiden viisikymmentätuhatta menee palkkakuluihin elikkä sehän on viisikymmentätuhatta nettoa että kyllä kyllä me kuulimme näitä ja myös siitä syystä meidänkin valiokuntamme antoi lausunnossaan erityisesti tämän toivomuksen että talousrikostutkintaan palautettaisiin nämä rahat että ei se niin mene että hallitus tekee esityksen ja me kansanedustajat istumme vain kiltisti vaan kyllä me yritämme oikeasti vaikuttaa tässä taloudellisessa tilanteessa

se on ihan totta tässä eräänä päivänä kerroin tapaamisesta erään uusmaalaisen käräjätuomarin kanssa joka istuu paljon talousrikosjuttuja hän hän valitteli sitä että juttuja ei tällä hetkellä tule hänen pöydälleen niin paljon kuin aikaisemmin ja ilmeisimmin syynä on se että ne jutut seisovat syyttäjällä tällä hetkellä otetaan otetaan nämä vakavasti ei tämä mikään leikin paikka ole että vakavia asioita ihmisten puolesta päätetään

arvoisa puhemies tarkastusvaliokunnassa kuultiin harmaasta taloudesta asiantuntijoita tässäkin yhteydessä ja voin todeta että se työ mitä eduskunnassa ja tarkastusvaliokunnassa on tehty viime vaalikaudella on tuottanut tulosta mutta yleisempänä havaintona voisi kyllä sitten todeta sen että kyllä kun täällä eduskunnassa pitäisi tehdä uudistuksia työllisyyden ja yrittäjyyden hyväksi niin vasemmistosta yleensä lausutaan taikasanat harmaa talous että sieltä löytyy niin kuin kaikki tulo ettei tarvitse tehdä mitään uudistuksia eihän se näin ole sdpn varjobudjetissakin joka oli monella monella tavalla tuloiltaan kevyellä pohjalla hyvin kevyesti heitettiin kaksisataa miljoonaa euroa lisää tuloja joilla sitten niitä heidän heidän vaihtoehtonsa menoja mutta on tärkeätä todeta että harmaassa taloudessa on paljon muita resursseja kuin nämä talousrikosresurssit mitkä tulivat tässä nyt lisäyksenä ja jotta tehoja saadaan harmaaseen talouteen niin edullisemmin niitä saadaan esimerkiksi verohallinnon resursseja lisäämällä ilman muuta myöskin on tärkeätä miettiä erilaisia toimintamalleja digitalisaation mahdollisuuksia harmaassa taloudessa ja sitten kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeätä eli semmoinen ajatus että harmaa talous olisi vain ei tietenkään ole oikea eikä se ole se tuloksellisin tapa harmaan talouden torjunnassa

arvoisa puheenjohtaja meillä on tosiaan yksi opposition edustaja täällä paikalla ja tämähän menee kohta työpaikkakiusaamiseksi jos me häntä moitimme ja minäkin haluan omalta osaltani kiittää edustaja päivi räsästä siitä mitä tehtäviä hän on tehnyt ja tehnyt erinomaisesti viime kausi vain oli erittäin hankala ja se vain tämmöiselle liikennevalvojalle ja poliisille jää mieleen kun sanotaan että liikennevalvonnan taso pyritään pitämään vuoden kaksituhattakaksitoista tasolla pora kolmen jälkeenkin ja nyt jos minä tuolta omalta kotipaikkakunnaltani rääkkylästä olen ajanut joka ikinen viikonloppu tänne helsinkiin ja ajan takaisin en ole kertaakaan nähnyt yhtäkään poliisiautoa sillä välillä jos minä ajaisin täältä helsingistä sevettijärven baariin tuonne pohjoiseen ja takaisin tuskin näkisin silläkään välillä yhtään poliisipartiota ja näin näin minulle kertovat myös rekkamiehet jotka tuolla liikenteessä ovat päivittäin että siellä ei sitä valvontaa enää ole niin kuin silloin kun liikkuva poliisi oli voimissaan en tiedä kuka sen poliittisen vastuun sitten kantaa niistä pora päätöksistä ilmeisesti ei kukaan

arvoisa rouva puhemies poliittisen vastuun niistä päätöksistä toki kantavat kaikki ne jotka päätöksiä tekivät itseni mukaan lukien ja koko eduskunta mukaan lukien koska eduskunta viime kädessä tietenkin myös hyväksyi nämä päätökset ja eduskunta myös

näin se määriteltiin niin kauan kuin itse olin ministerinä valvoin tätä ja minä sain poliisihallituksesta raportit joiden mukaan se säilyi mutta nyt on tietysti siellä uusi sisäministeri ja ja sisäministeriös sä virkamiehet joiden tehtävä on edelleenkin toimia tuon eduskunnan päätöksen mukaan eli tähän poliisihallinnon rakenneuudistukseen sisältyi nimenomaan tämä eduskunnan korkeimman valtiollisen päätöksentekijän vaatimus tai edellytys raskaan liikenteen valvonnan henkilötyövuosien määrän säilymisestä tämä on sillä lailla poikkeuksellista että koskaan aiemmin eduskunta nimenomaan eduskunta ei ole näin yksityiskohtaisella tasolla säädellyt

eli jos meillä olisi se liikkuvan poliisin rakenne niin ette te olisi nähneet niitä poliisimiehiä senkään vertaa

arvostettu puhemies tämä keskustelu nyt meni poliisikeskusteluun ja on ehkä ihan hyvä poliisista keskustella se on myönteistä että hallitus lisäsi kuusi pilkku neljä miljoonaa harmaan talouden torjuntaan se on tuottoisaa työtä ollut ja ja on oikein että siitä ei säästetä pidän myös myönteisenä sitä että nykyinen poliisiministeri ministeri orpo perui poliisihallituksen suunnitelmat lakkauttaa riihimäen ja ja heinolan poliisiasemat tällä hetkellä meillä on muuttunut aika nopeasti tällainen arjen turvallisuuden tunne ihmisillä kyllä viestiä tulee paljon erilaisista asioista ja ja yhtenä isona asiana siinä meillä on äärimmäisen nopeasti kasvanut maahanmuuttajatilanne kyllä ne uutiset tietysti mitä julkisuudessa on pitää ottaa vakavasti niistä pitää voida puhua ilman että leimataan rasistiksi taikka taikka sanotaan että koko joukko leimataan kun kun näistä puhutaan pitää ottaa vakavasti niiden ihmisten arjen huolet jossain vaiheessa sain viestiä että moottoripyöräjengin tulo entiseen halliin itse asiassa lisäsi poliisin näkyvyyttä tietyllä alueella ja ihmiset olivatkin kovinkin tyytyväisiä lopulta siellä ei ollut vuosikausiin nähty poliisia ja sen jälkeen siellä pyöri poliisi koko ajan no tämä ehkä tällaisena vähän pilke silmäkulmassa olleena huomautuksena mutta nyt poliisin pitää näkyä näissä tilanteissa meidän pitää turvata

entinen ministeri räsänen kertoi eduskunta teki sinne vahvat kirjaukset ja ehkä tässä olisi nyt paikallaan jossain vaiheessa saada sitten kunnollinen perusteellinen selvitys eduskunnalle mitä liikennevalvonnassa liikkuvan poliisin lakkautuksen jälkeen on tapahtunut olen vakuuttunut että ministeri orpo on valmis myös liikkeisiin toiseen suuntaan jos osoittautuu osoittautuu että

harmaasta taloudesta mikä on tärkeä asia on mahdollista saada valtiolle lisää varoja ja ylläpidettyä meidän yhteiskunnallisia toimintojamme konfiskoimalla ja saamalla rikoshyötyä valtiolle mutta tietenkään mitään jänöjussirahaa sieltä ei voi vetää se ei voi olla sellainen millä niin sanotusti sidotaan valtion budjetin päät yhteen olen siinä ehkä vähän eri mieltä joittenkin edustajien kanssa että kyllä minusta harmaan talouden torjunnassa pitää keskittää toimet juuri niihin vakaviin talousrikoksiin mittaviin törkeisiin veropetoksiin mittaviin konkurssirikoksiin viime vaalikaudella tehtiin ansiokasta työtä mutta paikka paikoin harmaan talouden torjunnassa törmättiin siihen toiseen ongelmaan nimittäin byrokraattisuuteen kyllä meidän pitää tasapaino löytää suomessa sen kanssa että torjutaan pimeää taloutta mutta ei luoda hirveää normistoa valtavia velvoitteita meidän pienyrittäjillemme joista suurin osa on kuitenkin aivan rehellisiä arvoisa puhemies jos jatkovalmisteluun voisi joitakin eväitä toimittaa niin talousrikostutkijoita erikoistuneita syyttäjiä toimivia tuomioistuimia ei enempää kuittitarkastajia jotka juoksevat kukkakaupasta ja grillikioskista toiseen tsekkaamassa muistettiinko nyt sitä kuittia tarjota

rouva puhemies on tunnustettava että ministeri orpo ja nykyinen hallitus joutuvat sisäistä turvallisuutta linjaamaan erittäin vaikeassa tilanteessa turvapaikanhakijoiden vyöry on kasvattanut ulkomaalaispoliisin tarvetta ja samalla väistämättä syö resursseja muusta poliisitoiminnasta toisaalta sitten taloustilanne jatkuu erittäin kireänä ja erittäin vaikeana näissä oloissa joudutaan sitten sitä turvallisuudentunnetta mihin myös edustaja heinonen viittasi pitämään yllä ja ja harmaan talouden torjuntaa torjuntaa myös jatkamaan yhdyn kyllä niihin näkemyksiin joita täällä on esitetty että ei se harmaan talouden torjunta pelkkää poliisitoimintaa ole vaikka poliisilla onkin erittäin keskeinen rooli siinä kyllä siinä tarvitaan

koko viranomaisketju toimimaan niin ettei synny pullonkauloja koska se yhdenkin viranomaisen kohdalle siinä ketjussa syntyvä pullonkaula saattaa sitten ikään kuin turhentaa ne muutkin panostukset joita on laitettu elikkä me tarvitsemme me tarvitsemme tulliin me tarvitsemme poliisiin ja me tarvitsemme oikeusviranomaisille riittävät itse asiassa yhtä suuret volyymiltaan verrannolliset resurssit jotta pystytään tätä harmaan harmaan talouden torjuntaa jatkamaan sitten vielä haluan nostaa sen asian esiin joka on mielestäni tässä tarkastusvaliokunnan mietinnössä joka on nyt käsiteltävänä erittäin hyvin avattu tämän tietojenvaihdon parantamisen eli hallituksen tulee ryhtyä toimenpiteisiin myös jotta viranomaisten välistä tietojenvaihtoa vahvistetaan koska se on kustannustehokas tapa tehostaa harmaan talouden torjuntaa silloin kun tiedot kulkevat paremmin ei ei tarvita välttämättä edes ihan niin paljon niitä resursseja

rouva puhemies en nyt malttanut olla ottamatta puheenvuoroa kun edustaja kulmala mainitsi yhden lempipaikoistani eli sevettijärven baarin tilanne on todella aivan kuten edustaja kulmala totesi että että kun sinne ajelee niin siellä ei paljon tien päällä poliiseja näy sisäisen turvallisuuden järjestelmän osalta on totta kai äärettömän tärkeä tekijä se millä tavalla tämä hallitus onnistuu takaamaan sen arjen turvallisuuden sen turvallisuudentunteen myös näillä meidän erityisen harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla joilla se on myös äärettömän tärkeää meillä on käytännön esimerkkejä siitä mitä tapahtuu silloin kun poliisitoiminta joillain alueilla lakkaa millaisiin vaikutuksiin ja seurauksiin se se johtaa ihmiset ottavat jollakin tavalla tässä vaiheessa sen lain ja valvomisen omiin käsiinsä sitä ei voida pitää minkäänlaisena tavoitetilana sivistysyhteiskunnassa toimiessani enontekiön kunnanjohtajana ennen valintaani tänne eduskuntaan meillä oli tilanne jossa kunnasta vietiin viimeinen poliisimies pois tämä jatkui oikeastaan taisi olla nelisen vuotta siellä oli ainoastaan yksi tutkinnassa työskentelevä ja hänetkin aiottiin vetää pois lopulta painostuksen johdosta saimme sitten poliisipartion takaisin kuntaan mitä tapahtuikaan todettiin että valtavalla sykkeellä valtavalla määrällä siellä nousi esimerkiksi rattijuopumusten määrä tämähän ei kerro että jollakin tavalla olisi alettu syyllistyä näihin rikoksiin enemmän mutta koska sitä valvontaa ei ollut alueelle kohdennettu niin ihmiset kokivat että täällä kykenee nyt tekemään ja rellestämään ja rälläämään kuten haluaa eli tämä yleinen järjestys ja turvallisuus erityisen harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla on sekin syytä pitää aina meillä mielessä kun sisäisestä turvallisuudesta

arvoisa puhemies tuossa tuli mieleen ihan semmoinen asia kun puhuttiin tuosta tietojen luovutuksesta että siihen tulee kauhean usein ongelmaksi niin kuin nyt meillä on monenlaisia hankkeita valtion sisäisen ja ulkoisen turvallisuudenkin parantamiseksi tiedon hankintaa ja ja urkkimistakin perustuslakivaliokunnassa olemme muutaman kerran jo nyt tässä lyhyen muutamien kuukausien kansanedustajaurani aikana joutuneet miettimään näitä tietosuojakysymyksiä mikäli laissa semmoinen oikeus halutaan antaa niin se pitää aina muistaa muistaa hyvin eritellä eritellä siellä tai sitten pitää olla erittäin välttämättömiä tietoja mitä pyydetään tietysti monesti siinä tulee juuri tämä tietosuojahankaluus se ei missään tapauksessa saa olla este että niitä asioita ei vietäisi eteenpäin mutta tässä tässä me näemme sen asian joka nyt ehkä menee vähän tämän asian ulkopuolelle tai en tiedä meneekö koska perustuslaki ohjaa meidän kaikkea että joskus huomaan että perustuslaki jopa estää meitä tekemästä järkeviä ja hyviä lainsäädäntöhankkeita mutta yksi asia mikä olisi hyvä huomata tiedonkulkua helpottamaan silloin kun nyt ei välttämättä puhuta harmaasta taloudesta on asianomaisen oma suostumus itse viranomaisena käytin sitä hyvin paljon silloin kun ei ei tietojensaantioikeus riitä niin asianomaiset antavat hyvin mielellään suostumuksen niitten tietojen pyytämiseen silloinhan sinä saat ne tiedot ja se nopeuttaa silloin sitä kanssakäymistä just jos ajatellaan yrittäjien

arvoisa rouva puhemies kommentoin vielä tuota edustaja kärnän kärnän esiin ottamaa esimerkkiä jossa olin itsekin päätöstä mukana tekemässä poliisitoimintahan ei saa lakata millään alueella olipa ne poliisit sitten fyysisesti sijoitettu minne tahansa niin kyllä poliisitoimintaa täytyy olla kaikkialla kaikkialla suomessa missä meillä ihmisiä ylipäänsä on haluan vielä palata siihen itse asiassa kun edustaja heinonen nosti nämä riihimäen ja heinolan poliisiasemat esimerkiksi ja sen että että vaikka huhuttiin että ne voisivat olla olla lakkautuslistalla niin niitä nyt ei onneksi onneksi ministeriöstä käsin olla lakkauttamassa viime kaudella myös kun nämä tilakustannussäästöt olivat osa tätä poliisin hallintorakenneuudistusta jolla pyrittiin saamaan niitä resursseja nimenomaan siihen poliisin kenttätoimintaan itse lähdin siitä ja se oli myös silloin ministeriön ja hallituksen linja että poliisiasemaverkostoa ei harvenneta ja varsinkin itä suomessa ja pohjois suomessa se asemaverkosto säilytetään sen sijaan ne tilasäästöt tehtiin näihin suuriin kaksituhatta luvulla raken nettuihin poliisiasemiin joissa sitä tilankäyttöä ikään kuin tehostettiin ja näin tapahtui esimerkiksi hämeenlinnan miekkalinnan osalta jolloin jolloin saatiin niitä tilakustannuksia laskettua toivon että ministeri orpo myös pitäisi kiinni siitä periaatteesta että poliisiasemaverkosto säilytetään tiheänä koska se on myös oleellinen osa sitä kansalaisten turvallisuudentunnetta että siellä näkyy se poliisin kyltti rakennuksen seinässä ja tiedetään että

arvoisa puheenjohtaja oli erinomainen asia että edustaja räsänen otti nämä poliisiasemat tässä puheeksi koska tällä hetkelläkin itä suomen poliisilaitoksen alueelta ollaan lakkauttamassa viittä pientä poliisiasemaa mäntyharju juva siilinjärvi outokumpu ja ilomantsi esimerkiksi ilomantsista joensuun keskustaan on noin kahdeksankymmentä kilometriä se on erittäin pitkä aika odottaa siellä ilomantsissa poliisin tai jonkun toisen vaikka nyt rajavartijan apua siinä vaiheessa kun joku on tulossa kirveen kanssa siitä ovesta läpi minun mielestäni niin kuin äsken kuulimme edustaja räsäseltä nämä poliisiasemien lakkauttamiset eivät varmaankaan ole enää pora kolmen mukaisia toimia vaan nämä ovat ihan jotain muuta ja silloin kun siellä ilomantsissakin lakkautettaisiin tämä poliisiasema niin sinne syntyy semmoinen turvallisuudentunteen tyhjiö sinne ei yksinkertaisesti poliisi enää aja muuta kuin hälytystehtävään tällä hetkellä siellä on kaksi poliisia tutkimassa ja kuulustelemassa rikoksista mutta heidätkin todennäköisesti siirrettäisiin sitten joensuuhun

arvoisa rouva puhemies tulin saliin ja kuulin että käydään vilkasta keskustelua poliisitoimesta edustaja räsänen otti äsken esille sen että jos poliisitoiminta lakkaa joltain alueelta niin se ei tarkoita sitä että se toiminta päättyy vaan siellä pitää myöskin sitten olla vahva viestintä sillä tavalla että poliisi on saavutettavissa kuitenkin niihin hätätilanteisiin siinä tilanteessa kun ollaan näitä tehty menneinä vuosina ja toivottavasti ei jouduta hirveästi tekemään tulevina vuosina mutta realismi on kuitenkin toinen täytyy muistaa se viestintä siitä kansalle että se kokonaisturvallisuus säilyy sillä tavalla että me voimme luottaa siihen että meistä teistä kaikista meistä pidetään huolta
arvoisat edustajat pyydän kiinnittämään huomiota että kysymyksessä oli tarkastusviraston erilliskertomus ja toivon että pitäydytään siinä asiassa ei se kuitenkaan estä sitä etteikö mielipiteitä voi jakaa

tärkeään poliisikeskusteluun en malta olla sanomatta kun edustaja kulmala nosti esille pienet poliisilaitokset ja sen että jossakin ollaan päätymässä tilanteeseen jossa poliisi olisi noin kahdeksankymmenen kilometrin päässä valitettavasti lapissa tällainen tilanne on on arkipäivää esimerkiksi enontekiön poliisilaitokselta hetasta on matkaa kilpisjärvelle saman kunnan alueelle vilkkaaseen matkailukeskukseen noin sataseitsemänkymmentä kilometriä se on äärettömän pitkä aika odottaa

arvoisa puhemies noudatan rouva puhemiehen ihan asianmukaista kehotusta ja kytken kommenttini nimenomaan hallituksen vuosikertomukseen vuodelta kaksituhattaneljätoista joka on siis ensimmäinen tämän pora uudistuksen voimassaolovuosi sen takia haluan vielä painottaa sitä että kun tuo poliisin hallintorakenneuudistus tehtiin ja ja linjattiin ne erilaiset säästötoimenpiteet joita siinä tehtiin niin siinä yhteydessä käytiin näitä kustannuslaskelmia huolellisesti läpi ja todettiin että näiden pienten poliisiasemien lakkautuksilla joita täälläkin on nyt lueteltu ei olisi saatu kovinkaan merkittävää kustannussäästöä aikaiseksi se hyöty on erittäin pieni

sen takia toivon että jatkossakin hallitus pitäisi kiinni tästä ja toivon että ministeri orpo pysäyttää ne sellaiset valmistelut joita joita on

se oli hyvin selkeä lähtökohta että sen turvallisuudentunteen ja järkevän talouden kannalta ei ole mielekästä lähteä sitä poliisiasemaverkostoa supistamaan siinä kyllä tuen vahvasti teitä jotka olette tämän

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle toinen kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon